puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa joka huolehtii itsenäisesti omasta maanpuolustuksestaan on tärkeää että tilanteen niin edellyttäessä me voimme saada apua kumppaneiltamme jotta olemme uskottava kumppani pitää meidän vuorostamme olla valmiita antamaan apua kumppaneillemme heidän sitä pyytäessään keskinäisen avun antamisessa ja vastaanottamisessa on kyse luottamuksesta on kyse yhteisvastuusta viime vaalikaudella käynnistyi lainsäädännön uudistaminen jotta suomi voi jatkossa vastaanottaa ja antaa sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua kyseessä on päätös pitkälle prosessille pian kykenemme täyttämään ne velvollisuudet joihin olemme sitoutuneet lissabonin sopimuksessa lissabonin sopimus tuli voimaan joulukuussa kaksituhattayhdeksän kun viimeisinkin euroopan unionin jäsenmaa oli ratifioinut eduskunta hyväksyi sopimuksen suomen osalta jo vuonna kaksituhattaseitsemän lissabonin sopimuksessa todetaan seuraavaa jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan hyökkäyksen kohteeksi muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinoin yhdistyneitten kansakuntien peruskirjan viidennenkymmenennenensimmäisen artiklan mukaisesti meillä on siis oikeus vedota ja saada apua muilta eun jäsenmailta meillä on myös velvollisuus antaa apua muille eun jäsenmaille heidän niin pyytäessään meille sotilaallisesti liittoutumattomana maana keskinäisen avunannon velvoite on turvallisuuttamme lisäävä tekijä arvoisa puhemies keskinäisen avunannon velvoitteen täyttäminen edellyttää muutoksia niin ulkoasiainministeriön puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonalojen lainsäädäntöön nyt käsittelyssä on puolustusministeriön osuus jossa esitetään muutoksia puolustusvoimista annettuun lakiin sekä asevelvollisuus ja aluevalvontalakiin jatkossa puolustusvoimat voi antaa apua laajemminkin kuin vain toisen suomen viranomaisen tukemiseksi ja sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua voidaan antaa toiselle valtiolle euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle hallitus esittää että tästä syystä puolustusvoimille säädetään kokonaan uusi neljäs tehtävä eli osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan päätöksenteosta sotilaallisen avun antamisesta säädetään ulkoasiainministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä joka on jo eduskunnan käsittelyssä mikäli puolustusvoimien apu voi sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä on valtioneuvoston kuultava ulkoasiainvaliokuntaa jos tilanne on erityisen vaativa valtioneuvoston tuotava päätös selontekona eduskunnan päätettäväksi eduskunta on aina mukana päätöksenteossa muodossa tai toisessa mikäli apu voi sisältää sotilaallisia voimakeinoja poikkeuksen muodostaa kiireellisyysmenettely jota voidaan käyttää vain eun jäsenvaltioiden ja pohjoismaiden osalta silloinkin sotilaallisten voimakeinojen käyttö olisi mahdollista vain jos terrori isku uhkaa suurta ihmismäärää tai muodostaa vakavan ja välittömän vaaran valtakunnan turvallisuudelle tuolloin päätöksen tekee tasavallan presidentti sotilaskäskyasioiden päätöksentekojärjestyksessä eli puolustusvoimain komentaja esittelee asiaa puolustusministerillä on velvollisuus olla läsnä ja lausua mielipiteensä sekä pääministerillä on oikeus ja lausua mielipiteensä päätöksentekojärjestys kunnioittaa parlamentaarista järjestelmää mutta siinä on huomioitu poikkeukselliset ja nopeasti kehittyvät uhkatilanteet arvoisa puhemies ennalta ehkä eniten keskustelua on herättänyt puolustusvoimien henkilöstön asema suomen puolustusratkaisu on hyvin toisenlainen kuin valtaosassa eun jäsenmaita joissa on ammattiarmeija suomessa sotilaallinen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen ja sen avulla koulutettuun suureen reserviin suuren reservin lisäksi meillä on enemmän ammattisotilaita kuin monissa eurooppalaisissa verrokkimaissa yleinen asevelvollisuus perustuu perustuslaissa säädettyyn maanpuolustusvelvollisuuteen jonka mukaan jokainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt suomen kansalainen maanpuolustusvelvollisuudella on tarkoitettu nimenomaisesti suomen suvereniteetin puolustamista sen ulottamista yhteisvastuuseen perustuvaan keskinäiseen avunantoon ei ole edes harkittu sitä vastoin puolustusvoimissa palvelee noin kahdeksantuhatta ammattisotilasta ja neljätuhatta siviiliä heidän osaltaan keskinäisen avun antamisen ja vastaanottamisen tehtävät perustuvat virkavelvollisuuden täyttämiseen puolustusvoimien palkatulla henkilöstöllä on paras osaaminen kaikista niistä tehtävistä jotka saattavat tulla kyseeseen keskinäistä apua annettaessa tai vastaanotettaessa puolustusvoimien palkatun henkilöstön osalta kyseessä uusi asia sillä tämä huomioitiin jo vuonna kaksituhattaseitsemän puolustusvoimista säädetyssä laissa tuolloin eduskunnan vaatimuksesta puolustusministeriön ja puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen kesken laadittiin yhteisymmärryspöytäkirja näiden tehtävien kuulumisesta virkavelvollisuuden piiriin palkatun henkilöstön osalta hallituksen esityksessä lähdetään siitä että ensisijaisesti näihin tehtäviin käytetään sellaista henkilöstöä joka on ilmaissut halukkuutensa ja sitoutunut puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan suomen on kyettävä toteuttamaan velvollisuutensa kaikissa tilanteissa joten riittävien henkilöstövoimavarojen sekä osaamisen varmistamiseksi voidaan viime kädessä joutua käyttämään työnjohto oikeutta ennalta on lähes mahdoton varautua kaikkiin tilanteisiin joita keskinäisen avun antamisen ja vastaanottamisen osalta saattaa tulla eteen näin ollen hallituksen esityksessä on varauduttu myös varusmiesten ja reserviläisten käyttöön näissä tehtävissä heidän osaltaan osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen reserviläiset nimitetään näiden tehtävien ajaksi puolustusvoimien määräaikaiseen virkaan varusmiesten osalta kyseessä ovat erittäin rajatut tehtävät esimerkiksi merivoimien aluspalveluksessa asevelvollisuuslaissa on rajoitettu että heidän osallistumisensa on aina perustuttava suostumukseen samoin lailla on säädetty ettei varusmiehiä saa käyttää vaarallisiin tai voimakeinojen käyttöä sisältäviin arvoisa puhemies puhemies hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida mikäli apua ei anneta eikä pyydetä niin puolustusvoimien osalta tällä hallituksen esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia mikäli suomi päättää osallistua keskinäisen avun antamiseen niin taloudelliset vaikutukset aiheutuvat henkilöstömenoista sekä tehtävän vaatimasta erityisvarustuksesta taloudellisten vaikutusten määrä on aina riippuvainen avun muodosta ja määrästä viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien kannalta nykyistä täsmällisempi kattavampi sääntely selkeyttää toimintaa sekä avun antamisessa että pyytämisessä yhteiskunnallisten vaikutusten osalta hallituksen esitys parantaa suomen valmiuksia antaa ja vastaanottaa keskinäistä apua tämän jälkeen suomella on muodolliset valmiudet päättää sotilaallisen avun antamisesta sekä vastaanottamisesta valtioneuvoston ehdotuksena on että puolustusvoimiin esitetyt säädösmuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian ja samaan aikaan kuin kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta ehdotettu laki ja sisäministeriön valmistelemaan hallituksen esitykseen sisältyvät lait

ministerin puheenvuoro antanee aihetta pieneen debattiin pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan

arvoisa puhemies yhdyn näihin edustaja heinäluoman kiitoksiin ministerille tästä esityksestä ja täytyy vielä kiittää siinäkin mielessä että tämä esitys on parantunut matkan varrella tässä aiemmin oli tiettyjä kysymysmerkkejä mutta tämä nyt on selkeämpi varsinkin siltä osin että nyt selkeästi varusmiesten ja reserviläisten käyttö näissä tehtävissä on rajattu pois tai sen täytyy aina siis perustua vapaaehtoisuuteen tämä on arvokas ja tärkeä linjaus edelleen kyllä itseäni hieman askarruttaa se voisiko tämän lain saada toimimaan ilman tätä pakkoa myös kantahenkilökunnan osalta ja se asia on varmasti syytä tarkoin eduskuntakäsittelyssä vielä käydä läpi mutta epäilemättä tätä asiaa on jo valmisteluvaiheessakin huolellisesti punnittu pakkolähetykset erilaisiin tehtäviin maailmalle ovat aina eettisesti hankalia ja siinä mielessä niitä pitäisi

puhemies päätöksentekojärjestelmä on todella tärkeässä roolissa tässä kysymyksessä sitä asiaa ei juuri tässä nyt käsitellä mutta eduskunnassa noin muutoin koska tässä on kolmen esityksen kokonaisuus tämä vain yhtenä niistä pidän sen asian esilleottamista olennaisena mutta mutta ehkä jokin aika tuonnempana sen sijaan tämä kansainvälisiin kriiseihin osanottamisen velvoite on tärkeä koska luonnollisesti jos me tarvitsemme itse meidän pitää olla myöskin valmiita sitä antamaan kumppanimaillemme ja niille viisaaksi katsomme jos tämä asia joutuu perustuslakivaliokunnassa herra ministeri takalukkoon ja jos tämä maanpuolustusvelvoite ei koske kantahenkilökuntaa niin että heidän on pakko ulkomaille asettua palvelemaan niitä tehtäviä jotka järkeväksi nähdään niin ollaan takalukkotilanteessa jolloin tullaan tarvitsemaan joitakin reittejä ulos siitä asiasta koska tämän lain odottaminen pitkälle pitkälle tulevaisuuteen ei ole mahdollista ja siksi kysyn onko ministerillä mielessään joitakin tapauksia mahdollisuuksia näkökantoja siitä kuinka tämä takalukko voitaisiin ratkaista perustuslakivaliokunnan ottaessa varauksellisen kannan

arvoisa puhemies kiitokset ministerille esityksestä joka oli aika selkeä tämä on todella suomelle kunnia asia että me pystymme noudattamaan niitä velvoitteita ja täyttämään ne lupaukset mitkä olemme antaneet tästä lähtökohdasta meidän on ilman muuta lähdettävä liikkeelle tämänkin lakiuudistuksen kanssa kun meillä on nyt oikeus antaa ja saada apua keskinäisen avunannon velvoitteen kautta niin olisihan se kestämätön tilanne jos emme sitä apua pystyisi antamaan jos kerran olemme siihen sitoutuneet tämä on osa eurooppalaista yhteistyötä nimenomaan myönteinen myönteinen osa jopa tämmöiselle melko eu kriittisellekin henkilölle ja edustajalle ja tämä edistää euroopan ja suomen turvallisuutta se on myös hyvä että tämä osallistuminen tulee reserviläisille vapaaehtoisena ja vain ammattisotilaille velvollisuutena viimeisenä ja nimenomaan kysyvänä osana esitän ministerille mainitsitte että puolustusvoimille tehtäviin kirjattaisiin siis neljäs uusi tehtävä kokonaan minkälaisiin eri tilanteisiin tällä uudella tehtävällä varauduttaisiin mitä edelliset tehtävät eivät pysty

arvoisa herra puhemies mielenkiintoinen lakikokonaisuus on tulossa ja on ihan selvä niin kuin tässä edustaja heinäluomakin aikaisemmin totesi että että suomen tulee pitää kiinni niistä kansainvälisistä sitoumuksista joita olemme antaneet ja ja edustaja kanervan toteamukseen on helppo yhtyä myös siltä osin että että suomen tulee antaa apua jos oletamme itse saavamme myös apua kysyn kuitenkin ministeriltä tästä henkilöstön asemasta johon myös on viitattu eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia oikeusministeriö henkilöstöjärjestöt ovat esittäneet kritiikkiä asian osalta jos tämä lakiesitys ei kaadu perustuslakikäsittelyyn maanpuolustusvelvollisuuden osalta aiotaanko laki säätää koskemaan niitä henkilökunnan edustajia jotka tulevat nyt vasta lain voimaantulon jälkeen puolustusvoimien palvelukseen vai koskemaan taannehtivasti jo nyt puolustushallinnon palveluksessa olevaa henkilökuntaa

arvoisa puhemies minäkin olisin halunnut kiittää ensin ministeriä siitä että ne tarpeet joita sekä pohjoismaisessa yhteistyössä suomi ruotsi yhteistyössä että eurooppalaisessa yhteistyössä nyt otetaan huomioon tämän lain kautta olivatpa ne sitten tai neljäkymmentäkaksi piste seitsemän avunanto tai tai terrorismiuhkalausekkeita tai näitä pohjoismaiden yhteistyön uusia muotoja joita myös ministeri on ansiokkaasti edistänyt myöskin ykssa on on ykn peruskirjan artikla viisikymmentäyksi jota hyvin harvoin on käytetty mutta muistaakseni esimerkiksi kuwait aikanaan jouduttuaan miehitetyksi yritti suomestakin pyytää apua tämän ykn artiklan perusteella eli ei sekään aivan kuollut kirjain ole mutta olisin kysynyt ministeriltä kun näitä uusia velvoitteita ja ja tarpeita tulee kansainvälistymisen suuntaan millä tavalla tämä vaikuttaa niihin uusiin työsopimuksiin ja työehtoihin joita puolustusvoimat tästä eteenpäin solmii otetaanko nämä nyt entistä enemmän huomioon myöskin uusissa sopimuksissa

arvoisa puhemies kahteen asiaan kiinnitän huomiota ensinnäkin on pidettävä hyvä huoli siitä että eduskunnan asema on päätöksenteossa ja informaation saannissa todella turvattu ja informaation osalta nimenomaan etunojaisesti että ei jouduta sitten tapahtuneitten tosiasioitten eteen no se on kyllä pykälissä näin hoidettukin kohta kaksi on tämä velvollisuus vapaaehtoisuus näkökulma nimenomaan kantahenkilökunnan osalta reserviläisten ja asevelvollisten osaltahan se on se on selvä juttu mutta tämä velvollisuus on tässä tietysti se joka aiheuttaa kysymyksiä kriisinhallintaoperaatioihin on aina riittänyt hyvinkin lähtijöitä vapaaehtoisuuden pohjalta ja on tärkeää että täällä valiokunnassa tämä asia käsitellään kyllä todella perin juurin huomasin oikeuskanslerinkin esittäneen ei nyt mitään vastalauseita mutta kuitenkin kysymyksiä tämän asian tiimoilta ihan lopuksi vain sanon sen että silloin kun suomesta lähetetään sotilaita ulkomaille niin silloin olisi hyvä että olisi taustalla nimenomaan poliittinen yhteisymmärrys laaja sellainen

puhemies tämä on todellakin äärettömän tärkeä kysymys ja asia jota olemme käsittelemässä muistan että kun aikanaan kysyin silloiselta pääministeri vanhaselta minkälainen menettely suomessa tässä on niin hän sanoi että suomi on valmis antamaan ja vastaanottamaan apua silloin kun puhuttiin tästä lissabonin sopimuksesta se oli hyvä vastaus mutta on aika paljon kulunut siitä ennen päästy säädösasteelle tässä asiassa yllättävänkin kauan pariisin nämä terrori iskut herättivät sitten yleisen yleisen mielenkiinnon euroopassa siihen että parempaa sääntelyä ja parempaa järjestelyä on on saatava saatava aikaan tämä on erittäin tervetullut tervetullut asia

puhemies vähän höristelin korviani kun perussuomalaisten ryhmänjohtaja mainosti vieläkin itseään eu kriittisenä poliitikkona valitettavasti olen joutunut huomaamaan tämän kauden aikana että se eu kriittisyys erityisesti perussuomalaisten joukossa on katoava luonnonvara mutta ministeri niinistölle tähän lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen liittyen kun ministeri itsekin on tässä salissa sanonut että se on nimenomaan kahdenvälinen prosessi jossa apua voi päättää siitä mikä on avunannon muoto ja sisältö tällä kannalla on ollut myöskin tasavallan presidentti ja ja ymmärtääkseni on laaja poliittinen yhteisymmärrys asiasta nyt kuitenkin jo jonkin aikaa tähän avunantolausekkeeseen liittyen on alettu puhua yhtäläisistä velvollisuuksista minkä takia tässä on tämä yhtäläiset kun se voidaan ymmärtää niin että siinä on myöskin semmoinen pakottava voima että jos euroopan unionissa suuri enemmistö päättää tehdä jotain niin sitten pienempien maiden esimerkiksi suomen on noudatettava sitä mitä jotkut muut maat euroopan unionissa ovat meidän puolestamme

lakiehdotus on tarpeellinen ja hyvä että se on nyt täällä käsittelyssä sitä on pitkään valmisteltu eikä siihen periaatteessa liity mitään suurempia ongelmia mutta on totta niin kuin täällä on jo kiinnitetty huomiota että tämä päätöksentekojärjestelmä vaatii vielä selventämistä siitä on jo käyty keskustelua ulkoasiainvaliokunnassa niin kiireellisyyden osalta määrittelyjen osalta kuin tasavallan presidentin ja eduskunnan päätöksenteon ja osallisuuden osalta näistä kaikista on pidettävä huolta puutun yhteen kysymykseen kun edustaja kanerva mainitsi että saattaa tulla perustuslakisolmu muistutan kuitenkin siitä että perustuslain säätämisjärjestyksessä on kuitenkin mahdollista tehdä lainsäädäntöä ja tämä mahdollisuus on olemassa nimenomaan tilanteissa joissa on laaja yhteisymmärrys jonkin muutoksen tarpeellisuudesta se että jo perustuslakivaliokunta toteaa asian edellyttävän perustuslain säätämisjärjestystä ei tarkoita sitä että se kuolisi siihen jos siihen on olemassa perusteet ja laaja yhteisymmärrys

puhemies selvennyksenä vain että koska täällä selvästi oppositiossa on hieman heikkoa tuntemusta eu kriittisyyden sisällöstä niin voin kertoa mitä se tarkoittaa kysymys on nimenomaan siitä että tämä päätös ja mikään sellainen päätös mitä eu kriitikko kannattaisi ei sisällä vallansiirtoa tai tulonsiirtoa eulle tai jäsenmaiden välillä tämä on nimenomaan sitä oikeaa kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä kriisitilanteissa osoitettua solidaarisuutta sitä oikeaa veljeyttä jota eurooppa nimenomaan tarvitsee eikä sitä byrokratiaa mitä eurooppa ei kaipaa

puhemies niillä näytöillä mitä perussuomalaisilla on eu kriittisyydestä tällä kaudella ei kauhean paljon kannata luentoja pitää muille muille siitä mikä on oikeaa eu kriittisyyttä kyllä kannattaa muistaa että tällä kaudella tämän vuoden puolella euroopan komissio on ensimmäisen kerran tehnyt päätöksen ja linjauksen siitä että se lähtee rahoittamaan puolustustutkimusta ensi alkuun tosin esitutkimusta sen jälkeen tulee isompi

alalla ja se jos mikä on liittovaltiokehitystä ja kyllä minä tähän asti olen ymmärtänyt aina sen näin että perussuomalaiset vastustavat kaikissa mahdollisissa tilanteissa liittovaltiokehitystä onko nyt niin että puolustusyhteistyö

kyllä minäkin olen huomannut niin kuin edustaja mustajärvi tämmöistä kehittymistä perussuomalaisten kannanotoissa mutta minun mielestäni myönteiseen suuntaan että ei siitä voi moittia koska tavallaan käytännön kokemuksen kautta perussuomalaiset näkevät paremmin euroopan unionin edut myös täällä puolustus turvallisuusyhteistyön puolella ja se on minusta myönteinen asia sitten päätöksenteko näissä pitää olla omissa käsissä palaan vielä nimenomaan tähän päätöksentekorooliin on siis näin että kun meillä on kriisinhallinnassa aika aika selkeä kolmen lukon periaate eli jotta joukkoja lähtee ulkomaille niin pitää olla hallituksen kannanotto eduskunnan hyväksyntä ja vielä presidentin kannanotto niin nyt lähdetään kovempiin tehtäviin siis sellaisiin joissa voimaa ruvetaan käyttämään tämä on hyvin mahdollista niin haluan että tämä päätöksenteko käsitellään niin että meillä ei missään tapauksessa voi olla kriisinhallintajoukkojen lähettämistä löysempää avunantamista tai avunpyytämistä

arvoisa herra puhemies tämä on varmasti lakikokonaisuus sellaiselta lainsäädännön osalta joka vie meidät tältäkin osin nykypäivän aikaan se että me voimme antaa naapureillemme tarvittaessa apua esimerkiksi sukellusveneen etsinnässä tai muussa aluevalvontatilanteessa ruotsin aluevesillä tai vastaavaa mikä ei jokin aika sitten ollut mahdollista on on järkevä asia tässä on hyvä asia se että reserviläisillä ja varusmiehillä tämä tämä säilyy aina vapaaehtoisena aina täytyy suostumus saada eikä näihin erittäin vaarallisiin tehtäviin automaattisesti laiteta toki haluan korostaa sitä että meillä on valtavasti potentiaalia potentiaalia tuolla reserviläiskentällä ja se että tätä osaamista hyödynnetään näissä kansainvälisissä tehtävissä on äärettömän tärkeä asia haluan kuitenkin ministeriltä kysyä tästä vaikutustenarvioinnista tähän kokonaisuuteen liittyen kuinka sitä on arvioitu ja kuinka arvioidaan näihin tehtäviin hakeutumista nyt tulevaisuudessa

herra puhemies ministeri niinistö toi asian esille juuri oikeasta suunnasta kyse on ennen muuta siitä että pahimmalla hetkellä meillä on mahdollisuus saada apua muilta eu mailta tässä salissa aika paljon puhutaan vain siitä että me olemme apua antamassa ja kiitän ministeri niinistöä siitä että tämä tuotiin tässä tulokulmassa että tämä mahdollistaa meille pienenä maana sotilasliittoon kuulumattomana maana avunsaannin päätöksentekojärjestys

arvoisa puhemies näen että tämä kantahenkilökunnan velvollisuus tarvittaessa osallistua kansainväliseen toimintaan on tarpeellinen vaikkakaan tuskin käytännössä sillä huolimatta mediassakin mediassakin olleista uutisista olen kyllä käsityksessä että kantahenkilökunnassa on väkeä joka erittäin mielellään lähtee kansainvälisiin tehtäviin ja sitä varmasti sitten lähetettäisiin ensisijaisesti että ongelma käytännössä on varmaan hyvin teoreettinen mitä tulee oli puhetta perussuomalaisten linjasta ja eu kriittisyydestä niin ihmettelen vain eivätkö kuulu sinne eteen asti esimerkiksi edustaja huhtasaaren erinomaiset puheenvuorot asiasta
myönnän vielä vastauspuheenvuorot tässä debatin osassa edustajille paatero kärnä ja pelkonen ja sen jälkeen ministerille semmoiset kolme minuuttia

arvoisa herra puhemies eu on yksi meidän yhteistyökumppanimme ja sen takia sosialidemokraatit ovat nähneet tärkeäksi että myöskin turvallisuuspolitiikassa meillä on tämä yhteistyö eun kanssa vahva näistä kolmesta lakiesityksestä joista nyt siis käsittelyssä on jo tämä päätöksentekojärjestelmä nyt tulee tämä puolustuslainsäädäntö ja rajavartiostolaki on jo olemassa mutta kaikki käsitellään syksyllä loppuun mikä on mielestäni hyvä

miten sitten nykyiset työntekijät jos heille tulee tämä velvollisuus onko se irtisanomisen peruste jos ei lähdetä mukaan

arvoisa herra puhemies aivan ensimmäiseksi kiitokset ministerille tästä erittäin tärkeästä esityksestä on täysin selvää että suomen on pidettävä kiinni kansainvälisistä velvoitteistaan ja tämän lakikokonaisuuden myötä me kykenemme saamaan apua ja myös antamaan apua silloin kun sitä tarvitaan

ei enää sijoiteta sellaisiin tehtäviin joista se lähtö sinne voisi tulla

arvoisa puhemies tässä esityksessä siis säädetään puolustusvoimille kokonaan uusi neljäs tehtävä ja kuten edellä on kuultu erityisesti kantahenkilöstön asema herättää paljon keskustelua ja syystäkin pakko harvoin on hyvä motivaattori varsinkaan haastavissa ja ja jopa hengenvaarallisissa tehtävissä

puolustusvoimien palkkaus perustuu tällä hetkellä rauhanajan henkilökohtaisiin tehtäviin niissä ei ole sotilaallista toimintaa eikä voimankäyttöä näillä ehdoilla oltaisiin nyt kuitenkin lähettämässä ja jopa määräämässä henkilökuntaa kansainvälisiin tehtäviin kysynkin ministeriltä miksi palvelussuhteen ehdoista ja palkkauksesta ei nyt muuttuvassa tilanteessa neuvotella vai aiotaanko neuvotella ja kokonaan toinen asia onko harkittu että perustettaisiin erittäin nopeaan toimintaan pystyviä valmiusjoukkoja kuten esimerkiksi eu battlegroup joiden päätehtävä olisi suomen puolustaminen näitä joukkojahan voitaisiin

kiitoksia herra puhemies ja kiitoksia edustajille puheenvuoroista paljon kysymyksiä joihin en varmaankaan kattavasti pysty tässä yhteydessä annetussa ajassa vastaamaan ensin kysyi edustaja heinäluoma tai esitti mielipiteensä olen aivan samaa mieltä siitä että tämä lakiesitys ansaitsee huolellisen käsittelyn eduskunnassa niin eduskunnassa niin ulkoasiainvaliokunnassa kuin puolustusvaliokunnassakin toteaisin kuitenkin että puolustusministeriö ei sinällään tässä ole kutsumassa joukkoja suomeen tai päätä avun antamisesta tai pyytämisestä tämä on monimutkaisempi prosessi mutta eniten huolta kannettiin

puolustusvoimien palkatun henkilökunnan velvollisuudesta eikö vapaaehtoisuus riitä jos jotenkin yrittäisin kiteyttää tätä huolta jota kantavat ainakin edustajat kaikkonen kari kääriäinen paatero kärnä pelkonen eli voisiko tämän lain saada toimimaan ilman pakkoa lähtökohta kuitenkin on että keskinäistä apua tulee pystyä antamaan nopeasti ja tehokkaasti tilanteessa jossa apua päätetään antaa kaikki eri joukkoihin ja kykyihin sijoitettu henkilöstö ei välttämättä pysty lähtemään tehtävään ei virka tai työsuhteinen henkilöstö eivätkä reservistä palkattavat asevelvolliset edellisten osalta lähdön kotimaan tehtävät jälkimmäisten osalta esimerkiksi työnantajan kielteinen päätös kummankin ryhmän osalta lähdön voivat estää perustellut henkilökohtaiset syyt nopeuden ja tehokkuuden varmistamiseksi joukko pitää täydentää määrävahvuiseksi oikean osaamisen omaavalla ensisijassa vapaaehtoisella virka tai työsuhteisella henkilöstöllä en epäile etteikö vapaaehtoisia riittäisi ja edustaja paaterolle toteaisin toteaisin että kieltäytyminen ei välttämättä johda irtisanomiseen pitäisin varoitusta todennäköisempänä joukon toimintakyvyn varmistamiseksi tehtäviin on voitava käyttää olemassa olevia henkilöstöresursseja joihin voivat tulla kyseeseen myös muut kuin vapaaehtoiset henkilöt ellei tehtäviin ole riittävästi vapaaehtoisia työnjohto oikeutta käytettäessä harkittaisiin olisiko henkilö tarpeen vapauttaa tehtävästä sairauden vamman lähiomaisen kuoleman raskauden tai muun vakavan perhesyyn johdosta työsuhteisen henkilöstön osalta saattaa osallistuminen vaatia työsopimuksen ehtojen kuten työtehtävien sisällön muuttamista virkavelvollisuuden tarve perustuu myös siihen että lähes kaikissa kansainväliseen toimintaan ilmoitetuissa joukoissa ja kyvyissä on sellaisia avaintehtäviä joiden täyttämättä jääminen voisi johtaa siihen ettei joukko kykene toteuttamaan tehtäväänsä tai toteuttaminen rajoittuu merkittävästi en lähde luettelemaan näitä tehtäviä mutta niitä on melkoinen liuta että esimerkiksi yksi sähkömies voi pysäyttää pysäyttää laivan tai helikopterimekaanikko helikopterin eli tämäntyyppisiä ongelmia tässä voisi olla edustaja kanerva kysyi niin sanotun takalukkokysymyksen johon edustaja tuomioja osin vastasikin itse en tähän mitään selkeää vastausta haluakaan antaa tämä on mielestäni asia jota jos tämä menee perustuslakivaliokunnan käsittelyyn on siellä sitten käsiteltävä edustaja terho kysyi tästä avusta mitä se voisi olla avusta päätetään tapauskohtaisesti tapauskohtaisesti parempi etten lähde ennakoimaan mutta periaatteessa kaikkia puolustusvoimien suorituskykyjä voidaan käyttää niin asiantuntijoita ihan aseellisia voimakeinoja edustaja mustajärvi kysyi mustajärvi kysyi

pakko sanoa että kyse on uskottavuudesta eli jos haluamme apua sitä on oltava valmis myös antamaan en muista ihan täysin mitä sanamuotoa edustaja mustajärvi käytti mutta kyseessä on joka tapauksessa kahdenvälinen asia ei siis mitään yhtäläistä vai mikä tämä terminne olikaan edustaja heinonen kysyi tapansa mukaan vielä tästä kriisinhallintahenkilöstön vakuutusturvasta ja siitähän on sosiaali ja terveysministeriön lakiehdotus lähiaikoina tulossa
ja vielä tilaisuus muutamaan vastauspuheenvuoroon

puhemies kansainvälinen yhteistyö kaikessa laajuudessaan on myös puolustusvoimien kohdalla tärkeä ja nykyhetkeä myös tulevaisuutta siksi näen perustelluksi että lakia muokataan siten että täällä voidaan apua vastaanottaa mutta tarvittaessa sitä myös muille antaa korostaisin kumminkin että tässä on erittäin tärkeää että tapauskohtaisesti edelleenkin noudatetaan kansallista harkintaa ja nämä päätökset tuodaan eduskuntaan ja hyvillä tiedoilla voidaan näistä päätökset tehdä yhtä lailla yhdyn näihin huoliin työntekijöiden velvollisuudesta erityisesti silloin kun kysymys on sotilaallisesta toiminnasta on eri asia puhua kansainvälisistä tehtävistä kuin ääripäästä jolloin voimankäyttöä on on käytössä kuten ministeri tässä totesi tästä kieltäytymisestä että se johtaisi varoitukseen eikö tämä käytännössä tarkoita yhtä kuin kieltäytyminen voisi johtaa irtisanomiseen olen ymmärtänyt että riittävän monta varoitusta tähän voi johtaa

herra puhemies keskinäisriippuvuus on kasvanut turvallisuustilanne on muuttunut ennustettavuus heikentynyt ja tilanteet syntyvät entistä nopeammin sitä taustaa vasten hallituksen esitys on oikea ja vastaa niihin tarpeisiin joihin olemme myös kansainvälisissä sopimuksissa lissabonin sopimuksessa sitoutuneet kysymykseni ministerille kuuluu kansainvälisen avun pyytämisestä täällä ehdotuksessa sanotaan että apua voidaan pyytää valtiolta euroopan unionilta tai kansainväliseltä järjestöltä kysymykseni kuuluu mitä tällaiset kansainväliset järjestöt mahdollisesti voisivat olla kuuluuko siihen ryhmään esimerkiksi nato ja minkälaisessa tilanteessa jos näin on mahdollisesti voitaisiin pyytää natolta sen sijaan että sitä pyydettäisiin joltain toiselta

arvoisa puhemies meillähän on jo pitkät perinteet kansainvälisessä kriisinhallinnassa mutta nyt tämä laki on aivan erilainen ja tämä on semmoinen suuri periaatteellinen

siinä mielessä suomi on erilainen että meillä sotilaallinen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen mutta kaikissa verrokkimaissa näin ei ole vaan verrokkimaissa on ei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä kansainvälisen sotilaallisen avun antamisen tehtävissä niin kuin tässä on jo kuunneltu moneen suuntaan niin varmaan suurin keskustelunaihe on mitenkä kantahenkilöstö sitten perustuuko se siihen vapaaehtoisuuteen vai niin sanottuun pakkoon varmaan tässä käydään keskustelua ja tärkeintä on ymmärtäisin näin että jos me pyydämme apua niin kyllä meidän pitää myös sitten apua saada mutta toivottavasti taas päästään semmoiseen hyvään yhteisymmärrykseen tämän

edustaja kari ja edustaja tolppanen ja sen jälkeen siirryttäisiin puhujalistaan jossa ensimmäisenä on edustaja niikko

puolustusvoimien henkilökuntaa uusia upseereita uusia sotilaita toivoisin myös että valiokuntakäsittelyssä viimeistään kirkastettaisiin myös tätä päätöksentekotasoa mitkä asiat päättää puolustusministeri mitkä asiat päättää eduskunta mitkä asiat päättää tasavallan presidentti mahdollisesti myös yhdessä hallituksen kanssa viime kaudella arvoisa ministeri suhtauduitte puolustusvaliokunnan puheenjohtajana varsin varauksellisesti kansainväliseen kriisinhallintatyöhön muun muassa eduskunnassa käyttämienne puheenvuorojen pohjalta tämän analyysin voi tehdä nyt pidätte sinnikkäästi kiinni siitä että kantahenkilökunnan osalta pidettäisiin pakkoa yllä ja velvoitettaisiin kantahenkilökunta osallistumaan tietynlaiseen kansainväliseen kriisinhallintaan vaikkakin nyt eun yhteistyön nimissä kuinka suurta joukkoa olette ajatelleet puolustusvoimista irrotettavan näihin kansainvälisiin tehtäviin tarvittaessa

arvoisa puhemies kun tässä nyt ryhdyttiin puhumaan myöskin näistä työntekijöistä olivatpa he sitten sotilaita niin haluaisin kysyä kuka kantaa vastuun sellaisessa tilanteessa että kriisinhallintatilanteessa sotilaallisessa tai siviilitilanteessa tapahtuu vahinko ja sotilas tai työntekijä loukkaantuu ja esimerkiksi traumatisoituu jos sattuu olemaan taas tämmöinen sotilaallinen tilanne syntyy veteraaneja kuka kuka kantaa vastuun siitä onko se se avunpyytäjä vai se kohde missä tämä on tapahtunut vai onko se suomen valtio onko nämä asiat otettu huomioon samalla tavalla niin kuin aikoinaan otettiin huomioon

myönnän vielä pari puheenvuoroa näköjään kolme edustaja niikko olin varannut hänelle kun ensimmäinen varsinainen puheenvuoro hän haluaa välttämättä vastauspuheenvuoron totean tässä että puhemiehen ei ole välttämättä tarvis myöntää kaikkia niitä puheenvuoroja debatissa jotka debatin aikaan pyydetään tämä edustaja niikolle ja kaikille muillekin kansanedustajille tiedoksi mutta tällä kertaa edustaja niikko armo käy oikeudesta
kiitos arvoisa puhemies toki se on hyvä että myös hallinto ja turvallisuusosaston puheenjohtaja saa debatissa puheenvuoron jos sitä pyytää eikä jätetä kysymyksiä pelkästään tuonne puheenvuoron kohdalle mutta itse kysymys ministerille olisi tällainen kun oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen että vieraiden joukkojen toimintaa ei ole alistettu suomen sotilasjohdon alaisuuteen ja perusteluna on se että tämä näyttäisi olevan mahdotonta myös toteuttaa ja sitten tulee ongelmaksi tämä perustuslain ensimmäisen momentin tulkinta tulkinta niin minkä takia tämä ei ole mahdollista toteuttaa siten miten esimerkiksi

tehdä jos kysymys koskee

että esimerkiksi tämä palkansaajajärjestö pardia ja ja jotkut muut ovat sanoneet näin että operaation kustannukset saattavat nousta ja

vuonna kaksituhattaseitsemän herra puhemies antti sierla teki selvityksen siitä minkälaisilla joukoilla vahvuuksilla suomi voisi olla mukana apupanostaan kansainvälisissä operaatioissa antamassa ja hän päätyi siihen että että voisi olla kysymyksessä suomen tapausta ajatellen noin prikaatin

arvoisa puhemies edustamassani perustuslakivaliokunnassa tietysti aikanaan sitten käsitellään tätä asiaa valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta huolellisesti asiantuntijoita kuullen mutta tässä vaiheessa toteaisin että kun suomi sitoutuu avun tarvittaessa niin tietysti meidän on kyettävä täyttämään se velvoite kaikissa tilanteissa niin kuin ministeri otti esille niin kriittisten avaintehtävien suorituskyky on silloin turvattava muusikko pave maijanen laulaa kappaleessaan että on toimittava niin ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin näinhän vastuullinen valtiovalta tietysti toimii että rauha ja vakaus säilyvät euroopassa myös tulevaisuudessa mutta ulkoministeri soini on todennut ja korostanut että suomi aina itse päättää mihin ja millaisiin operaatioihin lähdemme mukaan kysynkin vielä arvoisalta ministeriltä kansa vaatii ja oikeutetusti vaatii aina konkretiaa minkälaisista operaatioista tosiaan suomen kohdalla voisi olla kyse
ministerillä nyt kaksi minuuttia

arvoisa herra puhemies edustaja kymäläiselle vastauksena kyllä aina on käytettävä kansallista harkintaa kun päätetään avun antamisesta tai vastaanottamisesta

niin kuin laissa lukee mitä ovat nämä kansainväliset järjestöt voisivatko ne olla esimerkiksi nato kysyi hän voi olla toki tämä on teoreettista otan esimerkin viime syksyltä jolloin ranska vetosi tähän keskinäisen avunannon lausekkeeseen ja bilateraalilla tavallahan nämä neuvottelut sitten hoidettiin mutta totta kai se on ymmärrettävää että jos tilanne suomen osalta sattuu muistuttamaan esimerkiksi lähinnä katastrofaalista niin apua pyydetään varmasti aivan kaikkialta mistä sitä on saatavissa edustaja karille totean tästä puolustusvoimien palkatun henkilöstön pakkokysymyksestä että kyllä pakko koskee kaikkia puolustushallinnolle tulee uusi tehtävä se koskee silloin kaikkia niin uusia kuin vanhoja työntekijöitä edustaja kari kysyi myös suhdettani kansainväliseen kriisinhallintaan tässä lakiesityksessä siitä ei kuitenkaan ole kysymys enkä ole irrottamassa mitään tiettyä osastoa poolia puolustusvoimista nyt tätä uutta puolustusvoimien neljättä tehtävää kansainvälisen avun antamista toteuttamaan edustaja tolppaselle totean kriisinhallintaveteraaneista näissä mahdollisissa mahdollisissa tulevissa tehtävissä liittyen tähän lakiesitykseen että suomen valtion korvausmenetelmien mukaan mennään edustaja niikko jos oikein ymmärsin kysyitte kuka johtaa suomessa olevia ulkomaisia sotilasjoukkoja johtosuhteet määräytyisivät tapauskohtaisesti suomen avunpyynnön tehtävän ja suomen asettamien rajausten mukaisesti ja muista toiminnan käytännön toteuttamistavoista sovittaisiin avunantajan kanssa edustaja kanerva kysyi tästä suurlähettiläs sierlan selvityksestä vuodelta kaksituhattaseitsemän siinä mainittiin tämä noin prikaatin satsaus mutta tämä selvitys kuitenkin liittyi natoon joten tämä kysymys on spekulatiivinen en voi siihen vastata

arvoisa puhemies terrorismia vastaan tulee valtioiden yhteisrintamana tämähän on meille itsestään selvää ja olemme siitä yksimielisiä tiedustelu ja asiantuntijatiedon vaihtaminen valtioiden välillä on ensisijaisen tärkeää ja järkevää yhteistyötä pariisin terrori iskun jälkeen ranska pyysi keskinäisen avunannon lausekkeen perusteella apua muilta eu mailta jos rehellisiä halutaan kuitenkin olla niin on todettava että maahanmuuton aiheuttamia epäonnistumisia korjataan ympäri eurooppaa ikävä kyllä jälkijättöisesti ja vieläpä yhteisvastuullisesti ranska halusi kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumisen korvaamista muiden eu maiden toimin ja ranskan omien voimavarojen vapauttamista terrorisminvastaiseen toimintaan näyttääkin siltä että eussa on vallassa trendi että säädetään lakeja kaikki valtiot osallistuvat osallistuvat pian kaikkien maiden sisäisiin konflikteihin tämä on todellinen huoli missä määrin tämä kehitys on järkevää jää tulevaisuudessa nähtäväksi ja arvioitavaksi arvoisa puhemies tahdon omalta osaltani evästää valiokuntaa muutamalla huomiolla tästä hallituksen esityksestä käsillä oleva hallituksen esitys muuttaisi olennaisesti puolustusvoimien mahdollista roolia ulkomaan konflikteissa nykyisen lainsäädännön mukaan tällä hetkellä puolustusvoimat voi antaa apua toiselle valtiolle jos kyseessä on suuronnettomuus terrori isku tai muu samankaltainen tilanne apu voi sisältää vain kalustoa materiaaleja ja ja asiantuntija apua voimakeinoja ei saa käyttää lakiehdotus muuttaisi asiaa merkittävästi jatkossa apu voisi kohdistua toisen valtion lisäksi myös euroopan unionille tai tai kansainväliselle järjestölle tai muuhun kansainväliseen toimintaan enää ei lailla määriteltäisi mitä apu voi käytännössä olla voimakeinoja ei rajata ulkopuolelle puolustusvoimat voisivat toimia itsenäisesti ei ainoastaan tukien toista suomen viranomaista näitä määritelmien löyhennöksiä perustellaan taas kerran eulla ja tässä voitaisiin todeta nyt edustaja mustajärvelle että missä eu siellä ongelma tulee taas vastaan tässä kohdin valiokunnan tulisi kuitenkin tarkasti miettiä mihin lissabonin sopimus oikeasti velvoittaa ja ei velvoita suomea oikeuskanslerinvirasto on kommentoinut sitä että laki ei määrittelisi avun antamisen tai pyytämisen edellytyksiä tai edes sitä tehtäviin puolustusvoimat voisivat apua antaa tai vastaanottaa aliupseeriliitto vaatii lausunnossaan että suoranaiset taistelutehtävät sotatoimialueella tai muutoin sodanomaisissa olosuhteissa rajattaisiin pois tämä on mielestäni tarpeellinen huomio puolustusvoimat ovat puolustusvoimat eikä suomen tulisi ainakaan heppoisesti osallistua muiden maiden konflikteihin muutoin kuin asiantuntija ja tukitehtävissä uskon siihen että nykyinen hallitus ymmärtää suomen edun tapauskohtaisesti mihin operaatioihin kannattaa ja ei kannata osallistua mutta kuka tietää millaisia hallituksia ja presidenttejä suomeen vielä tulee lailla pitäisi laittaa selkeät raamit sille mihin tehtäviin suomalaisjoukkoja voidaan lähettää esityksen taloudelliset vaikutukset pitää tarkastella paremmin valtion niukkoja resursseja ei tule käyttää puolustusvoimien seikkailuihin ulkomailla ainakaan kevyin perustein lakiesityksestä mahdollisesti syntyvät velvoitteet jo pelkästään valmistautuminen niihin voivat aiheuttaa puolustusvoimille huomattavia lisäkustannuksia nämä rahat eivät myöskään saisi olla pois oman maan puolustuksen turvaamisesta jatkossa puolustusvoimien henkilöstöä henkilöstöä voitaisiin määrätä ulkomaiden tehtäviin ilman heidän omaa suostumustaan voidaanko jo virkaan nimitetyn virkamiehen velvollisuuksiin puuttua näin radikaalisti ja yksipuolisesti kysyy lausunnossaan muun muassa aliupseeriliitto puolustusvoimien henkilöstö on lähtökohtaisesti sitoutunut palvelemaan suomen turvallisuutta ja heitä tulee kuunnella tarkalla korvalla valiokunnan käsittelyssä hyvää esityksessä on se että varusmiesten osallistuminen ulkomaan tehtäviin on vapaaehtoista arvoisa puhemies suomen turvallisuus on ykkösasia ei epämääräisiin kansainvälisiin avunpyyntöihin osallistuminen sellaisia voi tulla jatkuvasti lisää yli puolessa maailman konflikteissa vähintään toinen osapuoli perustelee väkivaltaansa islamilla eikä tälle näy olevan loppua tuleekin tarkoin harkita millaisia mekanismeja luomme joilla suomi tai puolustusvoimat sotkeutuvat toisten valtioiden sisäisten ongelmien ratkaisemiseen puolustusvoimat ovat suomen puolustamista varten tämä periaate on syytä pitää mielessä kristallinkirkkaana

meillä on ollut tapana suomessa vähätellä euroopan unionin lissabonin sopimuksen turvallisuuspoliittista merkitystä nyt yhtäkkiä me huomaammekin että se on äärettömän tärkeä nämä terrori iskut pariisiin ja ja madridiin ovat osoittaneet että sillä on myöskin käytännöllistä käytännöllistä merkitystä on sanottu että euroopan unionilla ei ole asevoimaa ei olekaan mutta jäsenmailla on ja tämä koskee aivan yhtä hyvin jäsenmaitten asevoimaa kuin esimerkiksi natolla on asianlaita eli joskus on verrattu että voitaisiin puhua tavallaan samaan sävyyn kuin naton viidennestä artiklasta ei nyt aivan näin mutta sillä tavalla kuitenkin että tämä muodostaa velvollisuuden auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta millä on erittäin erittäin suuri merkitys jotta ymmärtäisimme kaikki ne ulottuvuudet jotka tähän liittyvät otetaan tällainen kuvitteellinen esimerkki että joku baltian maa joutuisi sotilaallisten toimenpiteitten kohteeksi siinä yhteydessä me joutuisimme todella testaamaan mikä olisi suomen rooli tällaisessa asiaintilassa eli ei pidä vähätellä näitä ongelmia jotka tässä voivat syntyä vaan nähdä tämä tämä realismi kun puhutaan paljon siitä mitenkä me voimme osallistua ulkomailla tapahtuvaan sotilaalliseen avustamiseen pitää muistaa se mitä täällä on joku jo korostanutkin aikaisemmin eli että sama koskee myöskin meitä kun me olemme avun tarvitsijoita jos me asetamme kovin suuria rajoituksia sille millä tavalla itse osallistumme ulkomailla niin muut voivat ajatella sitten meidän osaltamme että meitäkään ei tarvitse sitten auttaa

arvoisa puhemies lakiuudistuksen ansiosta suomen valmius osallistua kansainväliseen yhteistyöhön kriisitilanteissa vahvistuu

laajemmin kansainvälisessä yhteistyössä suomella ei saa olla lainsäädännöllisiä esteitä osallistua kahdenvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen nopeasti muuttuviin tilanteisiin täytyy pystyä vastaamaan esitys perustuu eun yhteisvastuu ja myös keskinäisen avunannon lausekkeisiin näiden pohjalta tämä lainsäädäntöhanke käynnistyi jo viime hallituskaudella puolustusvoimille tulee uusi tehtävä osallistua kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan on tärkeää huomata että suomen pyynnöstä suomelle apua antavan joukon toimivalta suorittaa tehtäviä ja käyttää voimakeinoja määräytyy kansallisen lainsäädännön nojalla ja apua koskevan päätöksen määräysten mukaan ei kukaan ei kukaan voi sanella suomelle tehtävän ja avun ehtoja arvoisa puhemies on esitetty huoli siitä että uusi tehtävä pakottaa suomalaiset isänmaan palvelemiseen sitoutuneet sotilaat muille maille vierahille on jopa heitetty ilmaan että lakiuudistuksen myötä suomalaiset joukot voidaan lähettää turkkiin näin pelottelevan soisi muistavan että turkki ei ole eun jäsen esitys koskee eu maita ja erityisesti pohjoismaita mukaan lukien norja joka ei ole eun jäsen turkilla pelottelevan soisi siis miettivän myös kahteen kahteen kertaan haluaako hän turkista eun jäsenen esitetyt huolet ovat nähdäkseni perusteettomia puolustusvoimien palveluksessa on hieman yli kahdeksantuhatta ammattisotilasta kansainvälisiin tehtäviin käytetään ensisijaisesti sellaista puolustusvoimien henkilöstöä joka on vapaaehtoisesti sitoutunut kansainväliseen toimintaan varusmiesten ja reserviläisten kansainvälisiin tehtäviin osallistuminen perustuu jatkossakin vapaaehtoisuuteen tilanne jossa ammattisotilaita jouduttaisiin määräämään vastoin tahtoaan operaatioon suomen ulkopuolelle ole käytännössä todennäköinen mutta lainsäädännön tasolla siihenkin on varauduttava työnjohto oikeutta on tarvittaessa voitava käyttää ammattisotilaiden kohdalla kansainväliset tehtävät eivät kuulu maanpuolustusvelvollisuuden vaan virkavelvollisuuden piiriin varusmiestä ja reserviläistä velvoittaa sotilasvala ja ammattisotilasta ja muuta palkattua puolustusvoimien henkilöstöä velvoittaa virkavala arvoisa puhemies kun suomi sitoutuu avun antamiseen ja vastaanottamiseen tarvittaessa meidän on kyettävä täyttämään velvoite kaikissa tilanteissa näin ollen kaikkiin kuviteltavissa oleviin tilanteisiin täytyy varautua myös lainsäädännössä kriittisten avaintehtävien suorituskyky kuten puolustusministeri korosti on turvattava muusikko pave maijanen laulaa kuuluisassa kappaleessaan että on toimittava niin ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin vastuullinen valtiovalta suomessa tekee työtä sen puolesta että rauha ja vakaus euroopassa myös tulevaisuudessa kuten ulkoministeri timo soini on on korostanut suomi aina itse päättää mihin operaatioihin lähdemme mukaan arvoisa puhemies pave maijanen myös laulaa että jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös itse antaa suomi ei voi odottaa kriisitilanteessa apua muilta eu mailta jos emme itse ole valmiita niin vaatiessa apua myös antamaan toivottavasti puheenvuoroni rohkaisee niitä edustaja salolainen on jo rohkaistunut jotka vielä päätöksessään horjuu

arvoisa puhemies

lainsäädäntö joka mahdollistaisi kansainvälisen sotilaallisen avun nyt keskusteltava ehdotus koskee siis lakimuutoksia puolustusministeriön hallin nonalan tehtäviin esityksen myötä puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi lisättäisiin osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan lakimuutos mahdollistaisi suomalaisten sotilaiden voimankäytön kansainvälisissä tehtävissä jos esimerkiksi jokin eu maa joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi voisi suomen puolustusvoimat auttaa kyseistä maata myös sotilaallisin keinoin ja vastavuoroisesti lakiehdotuksen myötä suomi voisi vastaanottaa sotilaallista apua oman alueensa puolustamiseen lakiesitys vahvistaa eun merkitystä turvallisuusyhteisönä suomen kannalta kansainvälinen toiminta sinänsä sisältyy jo kiinteästi kaikkiin puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin eli suomen sotilaalliseen puolustamiseen muiden viranomaisten tukemiseen ja osallistumiseen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

arvoisa puhemies lakiehdotus koskee henkilöstön osalta ennen kaikkea puolustushallinnon vakinaista henkilökuntaa ja siinä erityisesti sotilaita kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen tulisi osaksi ammattisotilaiden ja muun henkilökunnan virkavelvollisuutta sitä on perusteltu muun muassa sillä että puolustushallinnolla täytyy olla keino varmistaa se että niin sanotut avainhenkilöt sitoutuvat osallistumaan kansainvälisiin tehtäviin emme voi joutua tilanteeseen jossa avainhenkilö kuten mekaanikko ei suostuisi suorittamaan kansainväliseen apuun liittyvää tehtäväänsä ja siten vaarantaisi tai jopa estäisi tehtävän suorittamisen asevelvollisten osalta osallistuminen perustuisi vapaaehtoiseen sitoumukseen lakiehdotuksella pyritään siten vastaamaan siihen että valtio pystyy täyttämään velvoitteensa muilta osin henkilöstön osallistumisen tulee olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa henkilöstöjärjestöt kritisoivat lakiehdotukseen antamissaan lausunnoissaan sitä että lakimuutoksen myötä palvelussuhteen ehtoja muutettaisiin kesken työ tai virkasuhteen osa järjestöistä ehdotti että avun tehtäviin käytettäisiin vain lain lain voimaantulon jälkeen palvelukseen tulleita henkilöitä ja sitä ennen palvelukseen tulleilta pyydettäisiin nimenomainen suostumus niihin vaikka suostumusmenettelyyn ammattisotilaidenkin osalta mentäisiin voisi silti jäädä se ongelma että kaikkiin tehtäviin ei löytyisi koulutettua henkilökuntaa upseeriliiton ehdottamasta henkilöstöpoolista josta kansainvälisiin tehtäviin nimetyt valittaisiin on kysyttävä onko puolustushallinnolla tähän varaa arvoisa puhemies lopuksi kaikissa verrokkimaissamme on ei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä kansainvälisen sotilaallisen avun antamisen tehtävissä näkemykseni mukaan jos halutaan hädän tullen vastaanottaa apua täytyy meillä olla myös valmius sitä tarvittaessa antaa tällä hetkellä saamme asua täällä suomessa rauhassa mutta tiedetään että maailma on konflikteja täynnä ja sitä ei koskaan tiedä mitä lähiseuduilla ja vähän kauempanakin tapahtuu olisi hyvä että tämäkin lakiesitys saataisiin päätökseen ja yksimielisesti

arvoisa herra puhemies

lissabonin sopimuksen sisällöstä ja erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan kohdistuvan hyökkäyksen kohteeksi muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinoin yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan viidennenkymmenennenensimmäisen artiklan mukaisesti sopimuksen yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke sitovat suomen eurooppalaiseen arvoyhteisöön ja turvallisuuskäsitykseen myönteisellä tavalla entistä tiukemmin kuitenkin keskinäisen avunannon lauseke on luonteeltaan jäsenvaltioiden välinen sitoumus jolla ei luoda uutta toimivaltaa eulle avunantolauseke on jäsenvaltioita yhtäläisesti velvoittava

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

ja neljäkymmentäkaksi piste seitsemän ovat tärkeimmät hieman hämmästyneenä kuuntelin esimerkiksi edustaja niikon puheenvuoroa täällä salissa ja muutamia muita puheenvuoroja jotka ovat olleet näitä eun turvatakuita vähätteleviä tulkintaa rajaavia puheenvuoroja ja ja sellaisia puheenvuoroja joissa lähestytään tätä asiaa pelkästään niin että kaikissa tilanteissa me olisimme avunantajia me olisimme joka tilanteessa menossa auttamaan ruotsissa jo aivan aiheellisesti on pohdittu tämäntyyppisen keskustelun takia sitä onko näillä eun turvatakuilla aidosti turvaa antava vaikutus myös viron keskustelua kun on kuunnellut niin nato maana viro ei ole kovin suurta arvoa näille antanut oli ilo sen takia kuulla että ministeri niinistö tässä esittelypuheenvuorossaan lähestyi tätä kysymystä nimenomaan siitä tulokulmasta että meillä suomella on jatkossa mahdollisuus saada pahimmalla hetkellä apua muilta eu mailta sotilasliittoon kuulumattomalle maalle eun turvatakuiden mahdollisimman lavea tulkinta on paras turva ja tuki tässä lainsäädännössä puolustusvoimille annetaan niin sanottu neljäs tehtävä jolla voimme täyttää sen mitä olemme aikanaan päättäneet tai minun edeltäjäni ja osa täällä salissakin ovat ovat edelleen ovat päättäneet lissabonin sopimuksessa sen että tulemme kaikella mahdollisella tavalla antamaan apua toiselle eu maalle pahimmalla hetkellä kyse on siis

eun turvatakuista jos sitä sanaa niistä käytämme puolustusvaliokunta tulee tämän asian käsittelemään ja ja tulemme sen tekemään varmasti tapamme mukaan perusteellisesti päätöksentekojärjestys on varsin hyvin kunnossa ja täällä muutamia hyviä puheenvuoroja on siihen käytetty myös se ketkä ovat mukana jatkossa näissä kansainvälisissä avunantotehtävissä on varsin selkeästi rajattu ja määritelty ja itse uskon että vapaaehtoisia näihin tehtäviin tulee löytymään niin kuin on löytynyt meidän muihinkin kansainvälisiin tehtäviin kun tätä kansainvälistä vertailua itse asiassa luin tästä hallituksen esityksestä tässä on tarkempaan tarkasteluun otettu yhdeksän maata eli alankomaat irlanti itävalta norja puola ranska ruotsi saksa ja viro siis osa natoon kuuluvia maita ja ja osa sotilasliittoon kuulumattomia maita niin aika harvassa maassa on näin selkeää kokonaisuutta mikä meillä nyt suomessa on syntymässä monet maat lähestyvät tätä kysymystä hieman erilaisilla lainsäädännöillä mutta tämä meidän lainsäädäntö vastaa kyllä jatkossa varsin hyvin siihen mitä lissabonin sopimuksessa olemme luvanneet olemme luvanneet että kaikin mahdollisin keinoin olemme valmiit auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista euroopan unionin jäsenvaltiota mutta olemme myös saaneet muilta eu valtioilta lupauksen siihen että pahimmalla hetkellä he ovat myös meitä valmiita auttamaan kaikin mahdollisin keinoin

arvoisa puhemies kuten tänään tässä keskustelussa on jo käynyt ilmi niin tämä nyt tuotu lainsäädäntö on tarpeellinen ja jo kauan odotettukin

kuten tässä on myös tullut esille niin kysehän ei ole pelkästään siitä avun antamisesta vaan ihan yhtä suuressa roolissa tässä on se avun saaminen joka on tehtävä tällä lainsäädännöllä meille mahdolliseksi mutta kyllähän tässä esityksessä keskusteluun on on nyt noussut ennen kaikkea tämä päätöksentekojärjestelmä ja sitten kysymys siitä vapaaehtoisuudesta tai pakosta

päätöksentekojärjestelmän osalta on tärkeää että että kun päätöksiä tehdään niin takana on laaja poliittinen yhteisymmärrys ja päätöksentekojärjestelmän on oltava selkeä ja läpinäkyvä mutta samalla sen on on oltava riittävän joustava jotta se kykenee riittävän nopeaan päätöksentekoon mutta pitäisin tärkeänä erityisesti tätä kiireellisyysmenetelmän käyttöä se se tulee lainsäädännössä määritellä tarkasti milloin sitä sitä käytetään sitten ministeri tässä totesi että avunantotehtäviin lähetettävät ovat ensisijaisesti vakituisessa työ ja virkasuhteessa olevia tämä on on varmasti ihan ihan järkevää tosin on hyvä että myös vapaaehtoiset reserviläiset pystyisivät osallistumaan tähän aivan kuten he kriisinhallintatehtäviin tänä päivänä osallistuvat mutta sitten jos nyt määritellään pakkoa näille työntekijöille jotka nyt ovat jo työsuhteessa ikään kuin takautuvasti niin niin tulee tietysti esille tämä perustuslaillinen kysymys siitä voidaanko näin tehdä tämä on on tietysti hyvä tässä prosessin edetessä selkeästi selvittää tulevien työntekijöiden osaltahan ei ei tämä lakimuutos ole ongelma koska he sitten tietävät tietävät työsopimusta tai virkasopimusta allekirjoittaessaan mihin sitoutuvat mutta mutta tosiaan jos tässä nyt sitten tulee tulee se pakko niin voi tulla eteen joitain yksittäisiä tapauksia joissa joudutaan lähettämään ilman asianmukaisen henkilön suostumusta siinä suhteessa pitäisin kyllä perusteltuna sitä että jos tällaiseen ratkaisuun päädytään niin silloin näissä ennen kuin laki tulee voimaan mahdollisuus sitten irtisanoutua ilman että siitä seuraa mitään mitään karensseja tai muita tämmöisiä työvoimapoliittisia ongelmia tietysti jos itse vapaaehtoisesti irtisanoutuu niin niin joutuu karenssin piiriin mutta tässä tapauksessa tällaista ei pitäisi olla silloin kun ruotsissa

herra puhemies täällä on pidetty erittäin hyviä puheenvuoroja suomen tilanteesta turvallisuudesta oikeudesta saada apua ja velvollisuudesta antaa muille apua sitähän se on jos antaa toiselle niin odottaa että saa itsekin apua

pakko saada lähtemään eteenpäin tehtäviin jos semmoista vastaavaa vastaavaa vapaaehtoista ei ole tietysti työn luonne monesti on sen tyyppinen että joku on voinut ajatella että tässä työssä voi työ joskus muuttuakin ja toisaalta ei tämä niin sanottu työvelvoite velvollisuus osallistua työhön ole ilmiönä tietysti täysin uusi jos ajatellaan meillä on paljon hätätyötä poliisit lääkärit tekevät tämän tyyppistä työtä totta kai he ovat etukäteen tienneet mihin työhön he menevät mutta tämä ei ole sillä lailla instituutiona ihan uusi vaikkakin ymmärrän että tässä voi olla sotilaallista toimintaa tai semmoisella alueella toimimista mikä tietysti muuttaa sitä tilannetta hyvinkin paljon tuossa edustaja mikkonen esitti minusta ihan hyviäkin näkökohtia kaikilta esimerkiksi suostumus tai tämän tyyppinen mahdollisuus irtisanoutua vaikka muihin tehtäviin ei ole ollenkaan huono idea en osaa nyt tässä sen enempää sanoa muuta kuin että

arvoisa herra puhemies lakimuutoksia tarvitaan jotta täysipainoinen osallistuminen suomen ulko ja turvallisuuspoliittisten linjausten sekä kansainvälisten velvoitteiden mukaiseen yhteistyöhön on suomelle mahdollista myös puolustusvoimien tehtäviä on muutettava siten että ne mahdollistavat kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen erityisesti eun yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanotilanteissa

myös saavamme velvoitteen tarkoittamissa tilanteissa apua muilta jäsenvaltioilta arvoisa puhemies olemme täällä eduskunnassa erittäin yksimielisiä näiden lakimuutosten tarpeellisuudesta kuitenkin nimenomaan käsittelyssä oleva puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluva esitys sisältää hyvin herkkäluontoisiakin muutosesityksiä joiden yksityiskohtia on syytä vielä valiokuntakäsittelyssä tarkkaan harkita reserville ja asepalveluksessa oleville osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on vapaaehtoista ja varusmiesten osalta osallistuminen sisältää myös rajoituksia vaarallisista tehtävistä hyvä niin kantahenkilökunnan osalta osallistuminen on puolestaan velvoittavaa olkoonkin että tehtäviin halukkaat ovat etusijalla puolustusministeriön mukaan vapaaehtoisuus ei puolustusvoimilla työskenteleville riitä koska kyse on kriittisistä avaintehtävistä kansainvälisen avun antamisen ja muun kansainvälisen toiminnan toimeenpano edellyttää tehokkuutta ja nopeutta johon velvoittavuudella vastataan toisaalta mistään mistään nopeasta joukkojen lähettämisestä ei joka tapauksessa olisikaan kyse koska suomella ei ole erillistä nopean toiminnan joukkoa ja mukaan tarvitaan lähes poikkeuksetta reserviläisiä joilta siis tarvitaan erillinen suostumus

suomen mahdollisessa kriisitilanteessa tarvetta tehdä avunpyyntö eu maille

puheenvuorossa korostettu avoimuutta tämän tärkeän osin vaikeankin uuden asian käsittelemisessä tämä pakko tai vapaaehtoisuus on kyllä sellainen asia tosinhan tämä on niin sanottu probleema jos sellainen on vain jonkin aikaa uudet näihin virkoihin tulevat tehtäviin tulevat jo lähtökohtaisesti tietävät mikä heitä kenties voisi odottaa ja aina kun toistan sen lähetetään suomalaisia sotilaita ulkomaille mihin tahansa tehtäviin niin siinä siinä on kyllä toimittava mahdollisimman tarkasti koska mitä tahansa voi tapahtua ja koko ajan pitää muistaa että kaikella tällä toiminnalla pitää olla kansalaisten mahdollisimman laaja hyväksyntä eduskunnan hyväksymisestä

tätä on jo koeteltu ja suomi on siinä selviytynyt ihan hyvin minusta kannattaa kyllä koko ajan muistaa takaraivossaan se perusasia että silloin kun olettaa että saa apua hätätilanteessa kriiseissä ynnä muissa onnettomuuksissa niin silloin pitää olla valmis kyllä antamaan apua tämä on kahdenvälistä tämä on vastavuoroista toimintaa tämän tahdon sanoa sen takia että euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ja ehkä nimenomaan ensisijaisesti turvallisuusyhteisö vaikka kauppa ja talous on tärkeää schengen on tärkeä ynnä muuta mutta tämä turvallisuusyhteisö on olennainen asia koko tässä eu toiminnassa ja lissabonhan toteuttaa nimenomaan tätä tätä funktiota lopuksi totean sen että että niin tärkeä kuin tämä eu asian täyttäminen onkin niin pitää muistaa että pohjimmiltaan oman puolustuksemme kunnossa pitäminen on sittenkin se rautainen pohja josta ei saa tinkiä ja jonka osalta me joudumme vielä tässäkin eduskunnassa kovien keskustelujen eteen

yllätys että eu kriitikkona en sinänsä lissabonin sopimuksesta nyt järin innoissani ole mutta en eu kriitikkona ole myöskään sokea sille että eusta voi tulla joskus jotain hyvääkin ja tämä on nyt niin kuin edustaja terho toi esille sitä hyvää järkevää järkevää valtioiden välistä yhteistyötä joka parantaa myös suomen turvallisuustilannetta tosin on todettava vaikka edustaja mustajärvi ei enää paikalla ole että kyllähän perussuomalaisille eu kriittisyys on uusiutuva luonnonvara aina kun eu kriittisyys meinaa vähentyä niin kyllä eu sitä sitten väistämättä taas lisää mutta tässä on esitetty vahvasti huolta tästä niin sanotusta pakosta ja tässä täytyy todeta jälleen se että täytyy muistaa että ammattisotilaiden kohdalla kansainväliset tehtävät eivät kuulu maanpuolustusvelvollisuuden piiriin vaan nimenomaan virkavelvollisuuden piiriin varusmiestä ja reserviläistä velvoittaa sotilasvala ja sitten taas ammattisotilasta ja muuta palkattua henkilöstöä virkavala nämä on siinä tärkeää muistaa ja perustuslakivaliokunta jossa itse sitä asiaa käsittelen totta kai tämän asian huolellisesti katsoo mutta jos ajattelee esimerkiksi ruotsin esimerkkiä mikä tässä on otettu esille edustaja edustaja mikkonen tässä nosti esille niin ruotsissa kyseessä oli todellakin silkka yksittäistapaus eli yksi henkilö vapaaehtoisesti irtisanoutui ruotsin puolustusvoimista tämän uudistuksen takia mikä siellä tehtiin eli ei kovin suurta hämminkiä aiheuttanut mielestäni tämä on myös eräänlainen filosofinen kysymys että onko meillä sitten maailman ainoa armeija jonka jonka ammattisotilaiden ei tarvitsisi lähtökohtaisesti täyttää valtiojohdon käskyjä mielestäni tämä vaatii aika pitkän pohdinnan jos sille tielle lähdetään ja kyllä viime kädessä nähdäkseni täytyy olla niin että jotta tämä meidän velvoite pystytään täyttämään kaikissa olosuhteissa niin sanotusti viimekätisenä keinona täytyy olla tämä virkavelvollisuuteen kuuluva jos siitä nyt sitten haluaa käyttää sanaa pakottaminen niin pakottaminen

herra puhemies on ihan aiheellista käydä myös sitä keskustelua että meillä on aidot joukot joita voimme tällaisissa tilanteissa ja tällaisissa hankkeissa käyttää meillähän on battlegroup eun taisteluosastot nopean toiminnan joukot jotka eivät tähän suoranaisesti kuulu mutta pitää pohtia sitä tulisiko meidän luoda tällainen oma malli mitkä olisivat ne joukot joita me käyttäisimme mitä me voisimme tarjota tällaisessa tilanteessa kun kun olemme siinä tilanteessa että olemme olemme apua antamassa emmekä sitä vastaanottamassa eli tulee luoda oikea valmius avun antamiseen näissä keskusteluissa aika usein on keskusteltu sukellusvenejahdista josta

sotilaallisen avunannon omasta mielestäni pitäisi perustua pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja uskon että näitä vapaaehtoisia toimijoita tulee löytymään ja erittäin tärkeä asia mikä pitää puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä käydä läpi on palvelussuhteen ehdot

tässä salissa on nyt käytetty noin puolitoista tuntia sen mantran hokemiseen että jos aikoo saada apua niin on oltava valmis antamaan apua se ole aika itsestään selvä asia kymmeniä kertoja toistettavaksi tässä tulee mieleen olemmeko me tässä taas eun mallioppilaita me pohdimme täällä jatkuvasti sitä mitä apua me voimme antaa muille mitä me kenties joudumme antamaan muille mitä me voimme pakottaa omat sotilaamme antamaan muille mutta miksei kukaan kysy sitä mitä apua me voimme saada muilta mitä konkreettista apua eu pystyy suomelle antamaan mistä avusta tässä puhutaan sotilaista materiaalista miksei kukaan käy keskustelua tästä aiheesta miksi me me vain olemme antamassa muille

arvoisa puhemies ainakin

konkari salolaisen kanssa olemme tästä tässä salissa tänään useamman kerran puhuneet meillä eun turvatakuissa

todetaan että kaikin mahdollisin keinoin ja me olemme halunneet alleviivata nimenomaan sitä että sen pitää tarkoittaa sitä että jos me haluamme saada kaikin mahdollisin keinoin annettavaa apua niin meidän pitää olla myös siihen valmiita ja ja sellaisiakin keskusteluja on ollut mitä tuossa esille nostin esimerkiksi ruotsissa

on epäilty näiden eun turvatakuiden vaikutusta ja ja tällaista tulkintaa ovat sitten taas muutamat nato maat halunneet ruokkia ja tukea sen takia että heillä on oma artikla viisi joka heille antaa vastaavien tyyppisiin tilanteisiin turvatakuuta mutta jos olemme siinä tilanteessa että kaikki maat todellakin antaisivat vain oliiviöljyä niin silloin todennäköisesti hädän hetkellä mekin saisimme vain oliiviöljyä sen takia meidän pitää olla valmiita kaikin mahdollisin keinoin osallistumaan näihin tilanteisiin ja tehtäviin kun toinen eu maa sitä meiltä pyytää ja tähän suomi itse asiassa on sitoutunut jo aikanaan lissabonin sopimuksen allekirjoittaessaan

arvoisa puhemies arvoisa puolueveljeni ei toverini vaan veljeni edustaja mäkelä esittää sinänsä ihan tärkeän huolen mutta kyllä tässä nähdäkseni myös puolustusministeri korosti hyvin vahvasti sitä että antaessaan myös saa ja jos ajateltaisiin tilannetta että jokainen maa ajattelisi pelkästään sitä mitä se saa niin tietysti kukaan ei saisi mitään koska kukaan ei olisi tarjoamassa kenellekään toiselle mitään mutta lähtökohtaisesti tietysti se miksi suomi tästä on kiinnostunut on karkeasti sanottuna itsekkäästi se mitä me voimme saada kun me annamme ja niin kuin edustaja heinonen toi esille varsin paljon vaikka itse tosiaan vahva eu kriitikko olen ja sellaisena pysyn niin kyllä näen että tässä nyt on positiivinen asia mitä voidaan eusta irti saada ja kun eun jäsen olemme niin kyllä näen että tietysti kaikki positiivinen mitä irti voidaan saada kannattaa sieltä myös ottaa

puhemies vielä nopeana vastauksena tähän olisin mielelläni kuullut esimerkiksi ministeriltä konkretiaa siitä onko meillä joitain järjestelyjä miten voisimme parantaa huoltovarmuuttamme eun kautta mahdollisessa kriisitilanteessa eräs argumentti joka on esitetty nato jäsenyydelle on se että suomen huoltovarmuus voitaisiin taata sen kautta onko eulla vastaavaa mahdollisuutta onko siellä konkretiaa ja suorituskykyä sen huoltovarmuuden takaamiselle totta kai paperilla voi olla sopimuksia mutta ovatko ne pelkkää paperia sitten kun alkaa olla ongelmia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies on korkea aika että me täällä suomessakin olemme heränneet viimeistään edellisvuoden maahanmuuttokriisin myötä siihen todellisuuteen että olemme joutuneet osaksi kansainvälisen terrorismin toimintakenttää

tämä on pieni mutta tärkeä moraalinen viesti niille potentiaalisille islamistiterroristeille jotka turvapaikanhakijoiksi tekeytyen ovat maahamme saapuneet heillä ei ole jatkossa oikeutta matkustaa terroritekoja tekemään suomen kansalaisuudenkaan turvin jos he sen onnistuisivat saamaan kannatan lämpimästi hallituksen esitystä ja ja soisin näkeväni vastaavan kaltaisia tiukennuksia jatkossakin

tosiaan tämä juontaa varmasti hyvin pitkälle viime vuosien tapahtumista ja viime viime kesästä kesästä saimme kaikki järkyttävän sykäyksen siihen että näitä asioita lähdetään tarkemmin tarkastelemaan kiitän tosiaan hallitusta siitä että saatiin hallituksen esitys koskien

koskevat säännökset laajenevat mutta yksi mitä itse olen tuossa miettinyt ja mitä olemme meidän ryhmässäkin pohtineet joskus kuuluminen terroristiryhmään nyt kriminalisoitu yritin lukea tätä lukua kolmekymmentäneljä a rikoslaista ja en ihan ihan varmasti varmasti tullut vakuuttuneeksi siellä oli terroristiryhmän johtaminen erikseen kriminalisoitu ja ehkä joitakin tekomuotoja ja ja se edellytti jo suunnitelmallisuutta jotta ryhmään kuuluminen olisi rangaistavaa sitten katsoin rikoslain seitsemäntoista lukua rikoksista yleistä järjestystä vastaan ja siellä on tämä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen mutta koska terrorismirikoksista on oma lukunsa on selvästi ollut tarkoitus lainsäätäjällä ja tässä järjestyksessä että on säädetty omassa luvussaan elikkä silloin olettaisin että nämä säännökset eivät välttämättä sovellu siihen en tiedä nyt pyytäisin että lakivaliokunta tutkailisi että sinne ei tule jäämään aukkoja niin että jos jos nyt esimerkiksi joku ilmoittaa että kuulun isikseen jota pidetään monestikin terroristijärjestönä onko se kriminalisoitua vai onko se vain ihan ok että täällä tällaista tällaista ilmoittaa haluaisin että katsottaisiin ettei jää mitään katvealueita nyt näihin vakaviin rikoksiin

tässä ensimmäiseen puheenvuoroon viitaten toivoisin ettei tähän hallituksen esitykseen sotkettaisi kovin voimakkaasti kysymystä turvapaikanhakijoista sillä lähtökohtaisesti nämä ihmiset tulevat hätää karkuun eivätkä tänne suomeen sitä hätää aiheuttamaan mutta sikäli mitä tähän esitykseen tulee kyllä terrorismin raakuuden myös meitä suomalaisia yhä lähemmäksi on puhuttanut ja aiheuttanut huolta sekä turvattomuuden tunnetta monille meistä suomalaisista ja siksi kaikki toimet terrorismin kitkemiseksi ovat hyväksi näen hyväksi että hallitus tuo tämän esityksen eduskunnalle mikä on reagoimista ykn päätöslauselmaan jonka tarkoituksena on torjua ulkomaille terrorismirikosten tekemistä varten tulleiden ihmisten matkoja

edistävässä tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa siksi näen hyväksi että silloin kun on todennettavissa että henkilön matkustamisen matkustamisen rajoittamisella voitaisiin asiaan vaikuttaa ja tämä tehtäisiin lain mukaan rangaistavaksi kansalaisille olisi tärkeää tietää että uusia keinoja otetaan käyttöön turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat yksi tulevaisuuden tärkeimpiä elementtejä ja tulemme tämän lakivaliokunnassa varmasti huolella käsittelemään

arvoisa puhemies viime syksynä otin kantaa siihen että terroristit saattavat käyttää tätä turvapaikkajärjestelmää hyväksi ja näinhän siinä on käynyt tässä esityksessä matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten esitetään säädettäväksi rangaistavaksi ja myös matkustamisrikoksen yritys olisi rangaistava tämä esitys on hyvä mutta tulisi vielä jatkossa pohtia jos voisimme vielä säätää myös terrorismiryhmään kuulumisen rangaistavaksi koska terrorismiryhmään kuulumisen tarkoitus on edistää terrorismia ja sitä ei voi hyväksyä ja me tarvitsemme lisää työkaluja myös tähän

arvoisa herra puhemies kyllä täytyy nyt ihmetellä ja kysyä edustaja huhtasaarelta mihin hän viittaa kun hän toteaa että jotka ovat suomeen tulleet ovat olleet edistämässä jollakin tavalla terrorismia suomessa kuten tuossa edellä jo totesin niin toivoisin ettei tähän hallituksen esitykseen liittyvään keskusteluun liitettäisi kovin voimakkaasti tuota hätää karkuun tulevien ihmisten

vaan tätä pidettäisiin erillisenä rikollisesti toimivien terroristien toimintaa kitkevänä toimenpiteenä

arvoisa puhemies ihan pelkästään kun lehtiä lukee niin esimerkiksi pariisissa ne kolme tekijää jotka olivat tähän terrorismiin syyllistyneet olivat käyneet syyriassa ja myös saksassa on pidätetty ihmisiä ja kun me tiedämme että nämä turvapaikanhakijat kulkevat kymmenien turvallisten maiden läpi tuolla aika vapaasti paitsi onneksi tässä vaiheessa jotkut maat ovat sentään ruvenneet rajojaan enemmän sulkemaan niin yhtä hyvin tässä tässä suomi on vaarassa jos kerran terroristijärjestöt ovat oikein sanoneet ääneen lehdistössä että aiomme lähettää näitä terroristeja mukana myös supo on sanonut että tällaisia henkilöitä varmasti tulee

arvoisa puhemies täydennyksenä tuohon mitä edustaja huhtasaari sanoi valitettavasti asia on niin edustaja kymäläinen että meidän täytyy tosiasioiden valossa puhua terrorismista kun puhumme turvapaikanhakijoista suomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita joitten taustaa ja henkilöllisyyttä emme tiedä mutta sen me tiedämme että viranomaistietojen on tullut satoja terroristijärjestöyhteyksiä omaavia henkilöitä turvapaikanhakijoiden joukossa tutkimusten mukaan myöskin suomalaiset turvapaikanhakijat ovat radikalisoituneimpia suhteessa määräänsä koko euroopassa laskettuna sillä mittapuulla kuinka monet lähtevät takaisin kotimaihinsa taistelemaan
ja puhujalistaan edustaja savio

arvoisa herra puhemies tässä asiassa ei ole kyllä mitään syytä myöskään sinisilmäisyyteen siinä mielessä olen kyllä yhtä mieltä täällä salissa puhuneiden perussuomalaisten kanssa pakolaisvirtaa on käytetty todistetusti euroopassa

hyväksi terroristiteoissa niin pariisissa kuin brysselissä mutta ei tämä tietenkään kohdistu pelkästään

pakolaisvirran mukana tuleviin tuleviin henkilöihin näistä nimenomaan pariisissa ja brysselissä iskuja tehneistä henkilöistä osa oli rekisteröitynyt pakolaisiksi tietyissä pisteissä ja ja käyttänyt sen mukana virtaa hyödykseen eli eli siinä siinä mielessä se on aivan perusteltu mutta pitää muistaa se että

matkustaminen terroririkoksen tekemistä varten olisi olisi rangaistavaa eli tämä ei kohdistu millään tavalla mihinkään etniseen ryhmään ei mihinkään kansalaisuuteen ei pakolaisiin tämä koskettaa kaikkia jotka tällä tavalla toimivat meillä suomessahan lainsäädäntöä on uudistettu muutamilla askelilla taisi olla edellinen hallituskausi kun kouluttautuminen ja ja terrorismin rahoittaminen säädettiin rikokseksi tein silloin itse lakialoitteen terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi se ei viime hallituskaudella edennyt se raukesi viime vaaleissa ja uusin tuon tuon esitykseni viime vuonna vuonna kaksituhattaviisitoista eduskunnassa lakialoite neljäkymmentäseitsemän kautta valtiopäivillä siinä esitän

a lukuun terrorismirikoksista terroristiryhmään kuuluminen joka on jäsenenä terroristiryhmässä on tuomittava terroristiryhmään kuulumisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi kahdeksaksi vuodeksi määritelmä

on kuudennessa pykälässä joka tuomitaan terroristiryhmään kuulumisesta on tuomittava myös tekemästään ensimmäisessä pykälässä tarkoitetusta rikoksesta tai sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä taikka toisessa pykälässä tarkoitetusta rikoksesta tämän

actin tekeminen suunnitteleminen valmisteleminen taikka osallistuminen ja niin poispäin täällä on viittauksia näin mutta aivan yksiselitteistä se ei ole ja sen takia pidän sitä tarpeellisena että lakivaliokunta ottaa tuon tekemäni lakialoitteen käsittelyyn ja ja käy sen perusteellisesti läpi tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa todetaan selkeästi että terrorin uhka on kasvanut suomessakin totta kai se on pienempi kuin monessa muussa euroopan maassa mutta tällainen jihadistinen toiminta suomen poliisin mukaan on täälläkin jo aktiivista tein kirjallisen kysymyksen joitakin kuukausia sitten ääri islamismin vastaisen toiminnan tehostamisesta ja sisäministeri orpon antamassa vastauksessa todetaan muun muassa että no orpo ei totea että perussuomalaisten vaatimuksesta mutta käytännössä perussuomalaisten vaatimuksesta lakiin tulee mahdollisuus mitätöidä suomen kansalaisuus terroritoimintaan osallistuvilta kaksoiskansalaisilta tämä lakimuutoksen selvitys aloitetaan syksyllä tietysti näen hieman ongelmalliseksi sen että meillä tällä hyvin kapeat raamit sille miten voidaan tässä asiassa toimia perustuslain mukaisesti kansalaisuutta ei voida poistaa henkilöltä joka jäisi kansalaisuudettomaksi näin monessa muussa eu maassa jo toimitaan mutta meillä tosiaan perustuslaki tässä asettaa rajoitteita jotka tällaisessa tilanteessa missä ollaan tämän kansainvälisen terrorismin kanssa tekemisissä ovat ongelmallisia toinen näkökohta jota haluan tämän esityksen lisäksi korostaa on että meillä jo nykyisellään lainsäädännössä ulkomaalaisten ääri islamististen radikaalisaarnaajien maahantulokielto on mahdollinen ulkomaalaislain pykälän nojalla sitä ei ole kuitenkaan juuri käytetty suojelupoliisilla esimerkiksi siinä on harkintavalta mutta sitä ei ole juuri käytetty ja sitä olen olen ihmetellyt ja ihmettelen yhä ylipäätään tärkeää on nyt tässä median ja oppositionkin ristipaineessa että hallitus pysyy lujana ja laitetaan täytäntöön kaikki turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman linjaukset sitä perussuomalaiset edellyttää muilta hallituspuolueilta ja näen että tämä edustaja heinosen esille ottama asia tämä terroristiryhmään kuuluminen kuuluu siihen pakettiin

arvoisa rouva puhemies terrorismi on rikos ihmisyyttä vastaan valtioilla on ihmisoikeussopimusten mukaan velvollisuus suojella ihmisten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja siten myös velvollisuus suojella ihmisiä terrorismilta lailla ihmisoikeussopimukset sitovat valtioita näiden toimiessa terrorismia vastaan esimerkiksi ykn globaalin terrorisminvastaisen strategian mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen sekä oikeusvaltioperiaatteet ovat keskeisiä terrorisminvastaisissa toimissa ykn erityisraportoija ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta ja edistämisestä terrorismia torjuttaessa on todennut että ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen terrorisminvastaisissa toimissa on paras käytäntö koska se on paitsi valtioiden velvollisuus myös osoittautunut tehokkaaksi terrorismin torjunnassa

rikosten vaikutusta on siis laajasti arvioitava arvioitava suomen sitovien kansainvälisten velvoitteiden valossa ihmisoikeussopimusten humanitäärisen oikeuden ja pakolaisoikeuden on tärkeää että kriminalisoinnit rajataan mahdollisimman tarkasti ja olisikin hyvä laatia selkeä kannanotto siitä missä tilanteessa sovellettaisiin rikoslain lukua kolmekymmentäneljä a jossa säädetään terrorismirikoksista ja missä tilanteissa sovellettaisiin kansainvälistä humanitääristä oikeutta sekä rikosoikeudellisen vastuun osalta mahdollisesti rikoslain yksitoista lukua jossa säädetään sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

puhemies ykn päätöslauselma on harvoin niin tiukka että se vaikuttaa suoraan kansalliseen lainsäädäntöön mutta nyt tässä kohtaa ollaan tilanteessa jossa ykn päätöslauselma on se terrorisminvastainen toiminta ja kuten tässä on todettu niin jo aikaisemmin on tehty useita eri lakimuutoksia niin että terrorismin torjuntaan saataisiin ja erityisesti se on liittynyt tähän koulutukseen mutta myöskin rahoitukseen johonka tulee myöskin tässä kohtaa lisää säädöksiä meillä on kuitenkin tässä muutamia kysymyksiä ja ja toivon että hallintovaliokunta jossa saan olla lausuntojen antajana mutta myöskin lakivaliokunta sitten ottavat huomioon ja rajaavat tarkkarajaisesti miten tämä suunnittelu tulee todentaa

jos ihmisillä on tuttavia ympäri maapalloa ja jos suomalainen lähtee jonnekin muualle mitenkä nämä yhteydet huomioidaan siellä vai onko epäilys jos minä menen vaikka ystäviäni tapaamaan johonkin maahan jossa on ehkä enemmän terrorismiuhkaa että minut voidaan luokitella sitten siinä kohtaa epäilyttäväksi henkilöksi mitenkä matkustusasiat tiedot koska kyllä tällä hetkellä meillä on tiedossa että lentomatkustamisen kohdalla eun kanssa puhutaan kaiken aikaa siitä ovatko ne matkustajatiedot viranomaisilla käytössä mutta jos menee tuosta eurooppaan päin vaikka tallinnaan laivalla niin kukaan ei oikeasti tiedä minnekä se ihminen on siitä eteenpäin mennessään matkustanut jotenka tämä on minun mielestäni yksi kysymysmerkki siellä että miten ihmeessä voidaan sitten todentaa se että ihminen on siellä mennyt vierastaistelijat on kolmas iso kysymysmerkki elikkä jos ja kun tämä ei kosketa niitä ihmisiä joittenka kotipaikka on suomi niin kun he ovat käyneet kouluttautumassa siellä jossain syyriassa ja tulevat takaisin niin tämä laki ei heitä kosketa ja se on kyllä kummallisen oloista

rouva puhemies tässä keskustelussa nyt tuotiin esille jihadistit terroristijärjestöjen taustana pitää kuitenkin muistaa että tämä lainsäädäntöhän ei millään tavalla ole myöskään sidottu pelkästään jihadisteihin vaan vaan meillä on euroopan unioni listannut maailmassa vajaan viisikymmentä olikohan neljäkymmentäkahdeksan eri terroristijärjestöä usa yli neljäkymmentä terroristijärjestöä australialla on oma listaus terroristijärjestöistä ja ja siellä löytyy terroristijärjestöjä kommunismista äärioikeistoon ja ja kaikkea mahdollista sieltä väliltä tämä lainsäädäntöhän ei ota mitään kantaa siihen mikä on sen terroristitoiminnan taustalla siinä mielessä ei pidä ei pidä antaa sellaista kuvaa että tässä oltaisiin nyt puuttumassa pelkästään

rouva puhemies haluan nyt vielä kerran todeta että tämä hallituksen esitys on hyvä ja tarpeellinen varmasti on tarpeellista myös käydä kriittistäkin keskustelua maahanmuutosta tai tai siitä mahdollisuudesta että maahanmuuttovirran mukana on tullut myös niitä henkilöitä joilla on niin sanotusti pahat mielessä tänne tullessaan ja on tärkeää että etsitään niihin keinoja haluaisin kuitenkin ettei tässä keskustelussa leimattaisi kaikkia turvapaikanhakijoita joista osa aidosti tulee

tässä keskustelussa tuntui jääneen huomaamatta kanssakeskustelijoilta aihe on herkullinen varmasti perussuomalaisille silloin kun puhutaan turvapaikanhakijoista tai maahanmuuttajista mutta toivottaisiin että tämän kannatettavan hallituksen esityksen kohdalla pysyttäisiin pöksyissä ja asiassa

arvoisa puhemies edustaja kymäläiselle sanoisin niin kuin täällä on tänään taidettu jo sanoakin että ei kannata olla sinisilmäinen haluaisin myös vielä kiittää edustaja eloa tekemästään huomiosta että eduskunnan tulee pysyä tiukkana tiukkana ja viedä täysimääräisesti lainsäädäntöön hallituksen jo sopimat maahanmuutto ja turvapaikkapoliittiset toimenpiteet huolimatta nyt viime päivinä esillä olleesta opposition ja mediankin kovaäänisestä vastarinnasta meidän kaikkien lainsäätäjien on hyvä pitää mielessä että vallan kolmijako opissa kansallinen kansallinen parlamentti eli suomessa eduskunta on ensimmäinen valtiomahti ja media vasta neljäs eduskunnan tuleekin käyttää sille kuuluvaa valtaa ja tämä koskee myös maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä valta kuuluu suomessa kansalle joka on vaaleissa valinnut maan asioiden hoitoon parhaaksi katsomansa päättäjät

puhemies edustajakollegalle toteaisin että ei sinisissä silmissä mitään vikaa ole itse olen niillä pärjännyt kohta neljäkymmentä vuotta mutta etten ole sinisilmäinen kannatan tätä hallituksen esitystä on tärkeää että terrorismin tekijöiden mahdollisuuksia rajoitetaan kuten tässä jo edellä totesin on varmasti totta että tarvitaan kriittistä keskustelua tarvitaan niitten keinojen hakemista joilla pystytään terrorismia vähentämään mutta en halua että tässä leimataan kokonaan turvapaikanhakijat sillä suurin osa tuosta joukosta on hätää tänne

puhemies tämä esitys on yksi esimerkki siitä kuinka yritetään myös taiteilijoiden elämää helpottaa tässä ympäristössä jossa taiteilijoiden toimeentulo koostuu todellakin monesta eri eri lähteestä muun muassa työsuhteista yrittäjyydestä ja myös oman taiteen myynnistä tämä hallituksen esitys koskee apurahataitelijoita apurahan saajan olisi sitten kannustavampaa ottaa vastaan lyhytaikainen työsuhde tämä on pieni pieni lakiesitys mutta kuitenkin selventää hyvin taiteilijoiden oikeutta

työsuhde tässä voidaan käyttää sitten sitten perusteina juuri näitä piirteitä jotka tässä lakiehdotuksessa on lueteltu jolloin apurahakauden aloittamista voidaan siirtää ja sitten apurahakausi voidaan keskeyttää tämä on oikein hyvä lakiehdotus ja ja sitä sitten tulemme sivistysvaliokunnassa käsittelemään

puhemies hallituksen esitystä kansainvälisen merenkulkujärjestön nairobin sopimuksen esityksestä on periaatteellisesti helppo kannattaa koska sopimuksen tarkoitus on varmistaa vesionnettomuuden sattuessa vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen korvaaminen suomen aluevedet joita tämä koskisi ovat matalia ja herkkiä onnettomuuksissa mahdollisesti aiheutuville ympäristöongelmille on myös hyvä asia että aluksen rekisteröidyllä omistajalla olisi velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen mukainen vastuunsa kun aluksen bruttovetoisuus on tarpeeksi suuri siitä kuitenkin täytyy huolehtia ettei suomalaisille aiheuteta tässä sellaisia velvollisuuksia joita muut täällä liikennöivät eivät täyttäisi uskon että saamme näistä asioista hyvän selvityksen liikenne ja viestintävaliokunnan käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tässä kyseisessä lakiesityksessä esitetään rajoitettavaksi kuntien ja kuntayhtymien merkittävien sosiaali ja terveydenhuollon investointien tekemistä määräajaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi määräaika tulee siis käytännössä siitä että nyt kun valmistellaan sote uudistusta maakuntapohjaisesti ei haluta että kunnat ja kuntayhtymät alkaisivat kilpailemaan investoinneilla ja sitten sitoisivat tulevien itsehallintoalueiden käsiä niiden osalta vaan halutaan että pystyttäisiin mahdollisimman tasapuolisesti sitten rakentamaan ne palvelut toki hallituksen esityksen perusteluteksteissä mainitaan että että kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet osin ratkaisuja totta kai pyrkivät parantamaan omaa palvelurakennettaan kuten luontaista on mutta valitettavaa on ollut se että enenevä määrä kuntia on alkanut ulkoistamaan omia palvelujaan tämä ainakin oman järkeilyni pohjalta johtuu siitä että ei olla tyytyväisiä nykyisiin sosiaali ja terveyspalveluihin on kuntia jotka ovat irrottautuneet yhteistoiminta alueista jotka ovat irrottautuneet kuntayhtymistä ja ulkoistaneet omat perusterveydenhuollon palvelunsa ja saaneet itse asiassa ainakin tyytyväisyyskyselyjen mukaan parempaa palvelua mutta toki kokonaisuuden kannalta ei voi olla toivottavaa että tällä lailla ulkoistusten kautta pikkuhiljaa nakerretaan koko sitä meidän perusterveyden ja sosiaalihuollon pohjaa joten tähän sote uudistukseen on todellakin syytä puuttua ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä että toivottavasti se nyt etenee viimein

tietenkin näihin pitkiin kokonaisulkoistuksiin on liittynyt sitten se kysymys että kun nyt siirrytään maakuntatasoiselle toimijalle niin miten nämä aikaisemmat sopimukset siirtyvät sitten maakunnalle ja tämänkin lain myötä ne siirtyvät sitten maakunta neuvottelee mitä näille sopimuksille tehdään kovin pitkiä optioita vuosikymmeniksi ei enää pystyisi tämän lain jälkeen tulemaan mutta kyllä tähän lakiin liittyy myös huolia joita etenkin kunnat ovat tuoneet esille onhan se aika iso kirjaus lainsäädännön tasolta tulla kuntien omalle tontille ja että te te ette saa tehdä investointeja ja tätä varmasti käydään tarkkaan läpi sitten valiokuntakäsittelyssä perusteluteksteissä tuotiin esille se että seitsemänkymmentä luvulla on aikaisemmin tehty tällaisia rajoituksia no varmasti jos asiaa ajattelee maan eri osien kautta niin voin ymmärtää että että jossakin missä tunnin ajomatkan päässä on useita terveyskeskuksia on luontaista että tehdään sitä työnjakoa mutta taas toisaalla pitkien etäisyyksien alueilla pohjois tai itä suomessa jossa yhden tunnin matkan sisällä ei välttämättä ole yhtään terveyskeskusta uuden sote järjestelmän luomisen täytyy kyllä olla sen kaltainen että kaikki kunnat ja kaikki ihmiset niissä kunnissa kunnissa kokevat että heidän perussosiaali ja terveyspalveluistaan tullaan huolehtimaan myös jatkossa vaikka terveyskeskus muuttaisi nimensä hyvinvointikeskukseksi minulla ei ole mitään sitä vastaan varmasti terveyskeskukset joutuvat miettimään omaa toimintaansa ja työnjakoa siellä maakunnan sisällä mutta ennen kaikkea se hyvinvointipainotteisuus ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen tulee korostumaan tässä sote uudistuksessa ja se ei voi tapahtua sitten sillä lailla että koetetaan vain niiltä reuna alueilta tai pienistä yksiköistä koska kuitenkin ne suuret rahavirrat suuret menoerät ovat siellä isoissa yksiköissä siten ymmärrän kyllä tämän lain rajoitukseen liittyvän keskussairaaloita koskevan investointikiellon mutta summa summarum on toki totta että monet meidän sosiaali ja terveyspalveluiden yksiköistämme ovat kyllä pikaisen korjauksen tarpeessa sillä ne on tehty kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä lukujen taitteessa ja ne ovat siten saavuttamassa peruskorjausikänsä ja reippaasti niinpä toivonkin että että osana sote uudistusta kuitenkin pohditaan myös niitä hyvinvointipalveluita miten tehdään muutos terveyskeskuksesta hyvinvointikeskukseksi miten turvataan koko maakunnassa ne palvelut miten kehitetään sähköisiä liikkuvia pyörien päällä tulevia palveluita ja on myös tärkeää että tässä laissa on mahdollisuus edelleen tehdä perustellusti investointeja

lakiesityksen tavoitteet ovat hyvät lain avulla pyritään varmistamaan ettei maakuntia sidota ennen sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta pitkäksi aikaa uusiin velvoitteisiin tai rakennushankkeisiin näin varmistetaan että maakunnilla on mahdollisuus järjestää palvelut yhdenvertaisesti ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti tarkoituksena on turvata sote uudistuksen tavoitteet kustannussäästöjen saavuttamisesta sekä alueellisesti tarkoituksenmukaisesta palveluverkosta jossa palvelut on integroitu asiakaskeskeisesti kannatan siis lämpimästi tätä lakiesitystä ja erityisesti sen tavoitteita mutta valitettavasti hallituksen muut sosiaali ja terveydenhuollon uudistuskaavailut vievät asiaa ihan toiseen suuntaan esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeimmät tavoitteet eli palvelujen integraatio ja yhdenvertaisuus eivät voi toteutua hallituksen alustavasti kaavailemassa valinnanvapausmallissa toivonkin että hallitus aidosti kuuntelisi asiantuntijoita jotka nyt aika suurella joukolla ovat korostaneet että maakuntauudistuksen rahoitusuudistuksen valinnanvapauden ja pakkoyhtiöittämisen toteuttaminen yhdellä kertaa on kyllä suuri riski ja hyppy tuntemattomaan ensin tulisi rakentaa palveluiden järjestämiselle riittävän vakaa pohja sitten toteuttaa rahoitusuudistus ja vasta sen jälkeen lähteä monipuolistamaan palveluiden tuotantorakennetta eikä tehdä näitä kaikkia kerralla

arvoisa rouva puhemies

ja meillä luki jopa hallintovaliokunnan listalla että asiantuntijakuuleminen päätetään ja käydään valmistava keskustelu mielestäni tämä on aika kummallista ja tiedän kyllä että näitten vuosien aikana on ennakollista käsittelyä käytetty aiemminkin mutta silloin se on yhdessä sovittu on sovittu että voidaan aloittaa valiokunnassa käsittely ennen kuin on lähetekeskustelu samana mutta tänään se on siis tehty niin että sen käsittely on myöskin lopetettu ennen kuin se on lähetekeskustelussa en pidä tätä kovin hyvänä toimintatapana vaikka ymmärrän että tällä on kiire koska tämä halutaan voimaan mahdollisimman nopeasti ja tässä on tietenkin kesätauko tulossa mutta toivon että hallitus ottaa tästä ensiksikin oppia eikä pistä edustajia kohtuuttomaan tilanteeseen äsken täällä joku toivoi että valiokunnat ottavat näitä asioita huomioon eivät ota koska tätä ei enää käsitellä missään valiokunnassa tehdään mietintö kyllä ja lausunto mutta minkäännäköistä käsittelyaikaa tälle laille ei enää ole jos tämä on torstaina täältä kerran jo ulos valiokunnista surullista mutta totta sitä vastoin sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöä odotellaan ja katsotaan nyt senhän piti tulla hieman ennen kuin lehti tulee puuhun mutta nyt voi olla että hieman ennen kuin lehti tippuu puusta se on ehkä täällä tähän yhdistelmään liittyy semmoinen kysymysmerkki että nyt ollaan tiukasti tekemässä rajoittavaa lainsäädäntöä siihen soteen joka tulee ehkä ehkä voimaan vuonna yhdeksäntoista tällä hetkellä siis rajoitetaan kuntien investointeja viiden miljoonan euron rajaan ja kuulemma kaikkein suurin tehtävä on rajoittaa terveyskeskusten perusparannuksia ja rakennuksia mitä jos sote ei toteudu sillä aikataululla tai sillä mallilla kuin on tähän asti suunniteltu minä omalta osaltani toivon että se ei toteudu sillä pakkoyhtiöittämismallilla eikä sillä laajalla valinnanvapaudella joka jakaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan mutta voi olla että on perustuslaillisia kohtia niin kuin edelliselläkin kerralla tai jotain muuta johonka se torppaantuu niin nyt sitten tällä lailla suitsitaan erityisesti investointeja kunnat ovat olleet aika kriittisiä ja kuntapäättäjänä voisin myöskin ajatella niin että kun meillä on kerran tieto alustava tieto siitä että kaikki kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöt eivät tule siirtymään mahdollisille tuleville maakunnille niin kai kuntien vastuulliset päättäjät miettivät näitä hankkeita uudelleen eivätkä lähde nyt suunnittelemaan uusia hankkeita mutta tähän valtiovalta ja hallitus ei luota selvästikään vaan haluaa nyt ne suitsia pakkolailla ongelma on myöskin siinä että varsin monet hankkeet on suunniteltu aika pitkälle niihin on käytetty siis miljoonia euroja rahaa ja on jopa tehty sitoumuksia ymmärsin tänään että rajana on urakkasopimus elikkä kaikki kustannukset ennen urakkasopimusta urakkasopimusta ja kaikki sitoumukset ennen urakkasopimusta tulevat jäämään kuntien maksettavaksi jos ja kun valtiovallalta tulee päätös että näitä hankkeita ei saa rakentaa tässä on myöskin ongelmana mahdollisesti sopimusrikkomukset jos on tehty eri tahojen kanssa yksityisten tahojen kanssa tai muiden kuntien kanssa tai muitten kanssa erilaisia sitoumuksia ja sopimuksia valtiovalta varmaankin tulee sitten riemuissaan niitä sinne maksamaan voi olla että tässä torpataan erittäin hyviä hankkeita ja voi olla että toisaalta on tehty hyvin hätäisiä päätöksiä kunnat ovat paniikissa painaneet nappulaa pistäneet urakkatarjoukset eteenpäin eikä ole jätetty aikaa sille harkinnalle siitä syystä että on tiedetty että tämmöinen laki tulee toisaalta tiedetään että voi olla että tämä pysäyttää kuntien investoinnit täysin ja voi olla että semmoisessa tapauksessa jossa kyseessä on esimerkiksi yhteiskiinteistö missä on terveyshuollon palveluita vaikkapa neuvolapalveluita kouluterveydenhuollon palveluita ja muuta ja koulu niin se koko koulunkin remontti tai rakentaminen hidastuu voi olla että maalaan turhan mustaa kuvaa mutta näitä asioita emme kerenneet käydä

arvoisa rouva puhemies

kunnat tietysti pyrkivät parantamaan asukkaittensa palveluja muun muassa rakentamalla taikka tekemällä pitkäaikaisia sopimuksia yksityisten toimijoitten kanssa sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä luotetaan siihen että maakunta sitten hoitaa ottamalla nämä uudet rakennukset käyttöön ja ja että maakunta myös pitää nämä kunnan aikaisemmin tekemät sopimukset arvoisa puhemies tähän hallituksen lakiesitykseen puutun vain muutamilta osilta ja ensimmäinen on tuo viiden miljoonan euron sen pienempiä investointeja kunnat voivat tehdä tämän lain voimaantulon jälkeenkin ennen vuotta kaksituhattayhdeksäntoista tällainen viiden miljoonan euron raja on esimerkiksi thln lausunnon mukaan turhan matala mutta toisaalta jos ajattelemme pieniä kuntia niin neljällä miljoonalla rakentaa jo melkoisen terveyskeskuksen tai palvelutalon tai jonkun vastaavan toisaalta isossa kunnassa tällainen viisi miljoonaa ei riitä oikeastaan mihinkään sillä saadaan jonkin verran suuren terveydenhuoltoyksikön ovia ja ikkunoita korjatuksi toinen raja on viidenkymmenen prosentin osuus sote kustannuksista sen suuruisia sopimuksia kunnat voisivat tehdä jos tämä osuus sote kustannuksista alle viidenkymmenen prosentin tämäkin kohtelee eri kuntia eri tavalla jos joku iso kaupunki tekee ulkoistamissopimuksen viidelläkymmenellä prosentilla omista sote kustannuksistaan kyseessä saattaa olla satojen miljoonien sitominen siihen sopimukseen itse ajattelin kun tätä tänä päivänä kuten edustaja paatero totesi jo käsiteltiin myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa että olisi hyvä jos tämäntyyppiset rajat pystyttäisiin sitomaan jollakin tavalla siihen volyymiin mitä kyseinen kunta käyttää sosiaali ja terveydenhuoltoon esimerkiksi isojen kaupunkien kohdalla tämä viidenkymmenen prosentin osuus olisi alempi kun taas pienessä tämä voisi hyvinkin olla viisikymmentä prosenttia ja taas näissä investoinneissa viiden miljoonan rajaa voisi alentaa pienien kuntien kohdalla toki arvoisa puhemies on mahdollista että investointeihin saadaan poikkeuslupa ja itse ajattelin myöskin niin että tämän poikkeusluvanhan myöntää valtioneuvosto thln esityksestä tai thln lausunnon saatuaan itse ajattelin että olisi parempi jos lausun nonantajana olisi esimerkiksi oma sairaanhoitopiiri jossa todella tiedetään ne tarpeet mitä siellä kunnassa todellisuudessa on ja lupa tulisi tämän perusteella niin ikään investointeja on mahdollista tehdä jos siihen on esimerkiksi työsuojelulliset perusteet esimerkiksi sisäilmaongelmaa tai tämäntyyppistä tämän lakiehdotuksen tavoitteena tämäntyyppistä tämän lakiehdotuksen tavoitteena on että kuntia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti jos nyt jotkut kunnat pääsevät tekemään investointeja tai pitkäaikaisia sopimuksia ja siten pystyisivät takaamaan ilman tätä lakia erilaiset palvelut omille asukkailleen kuin se naapurikunta jossa tällaisia sopimuksia tai investointeja ei ole tehty se on epäoikeudenmukaista jatkossa myöskin sitten kun on olemassa sote maakunnat kaikki asukkaat osallistuisivat omalta osaltaan näitten asioitten maksamiseen siinä mielessä tämä lakiehdotus on paikallaan että ainakin pyritään oikeudenmukaisuuteen puhemies sitten vielä haluaisin korjata edustaja paateron sanonnan että tätä ei enää käsitellä sosiaali ja terveysvaliokunta kuulee lisää asiantuntijoita vielä huomenna ja ylihuomenna ja tätä käsitellään

puhemies kyllä tämä hallituksen esitys näyttää siltä että tämä on valmisteltu hyvin kiireisenä ja haluttu nopeasti läpi edustaja paatero nosti hyvin esille kunnallisen itsehallinnon ja itsekin näen asian niin että kun näin voimakkaasti kohdistetaan kunnan investointeihin lainsäädäntövaltaa se rajoittaa nimenomaan kunnallista päätöksentekoa ja itsehallintoa kiinnitin huomiota myös siihen yli viiden miljoonan investointeihin pitää poikkeuslupahakemuksella anoa lupaa ja valvovaksi viranomaiseksi on määritelty thl siinäkin mielessä vähän pohdin tätä myös kunnallista itsehallintoa myös sen näkökulmasta että miten thl voi valvovana viranomaisena päättää näistä asioista

kuntakentälle on ilmoitettu että kaikki sopimukset siirtyvät maakunnille jatkokäsittelyssä toivoisin kuitenkin hallitukselta toimia sen eteen että että tätä irtisanomissuojamenettelyä lisättäisiin jatkossa laajemmin näihin sopimuksiin tämänkin lain puitteissa tuleviin toivon että tämä ei kuitenkaan jäädytä kuntien sosiaali ja ja terveyspalveluiden kehitystä varsinkin kun miettii meidän terveyskeskusverkkoamme näen erittäin huolestuttavana sen jos sen kehittämisen

minä olen todella hämmentynyt ja pahoillani tästä edustaja paateron esille tuomasta lakiesityksen prosessikuvauksesta kun kuvittelin täällä käyväni lähetekeskustelua ja nyt kuulenkin että tämä keskustelu on ainakin osittain turhaa mielestäni tämä on lainsäädäntötyön ja kansaedustajankin työn vähättelyä voi ihan oikeasti kysyä miksi sitten käydään kuten aiemminkin sanoin minä henkilökohtaisesti ymmärrän tämän lakiesityksen tavoitteet ja tarkoituksen ihan hyvin siinä on ihan hyvät perustelut mutta minä ymmärrän myöskin edustaja paateron ja muidenkin kriittiset näkökulmat tätä tätä lakiesitystä kohtaan ja ja näitähän pitäisi nyt siellä valiokunnassa perusteellisesti käsitellä vaikka edustaja keränen sanoi että asian käsittely jatkuu siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin minä kuitenkin ihmettelen miten tällä aikataululla siellä ennätetään perusteellisesti käsitellä tätä asiaa ja miettiä tarpeeksi laaja alaisesti mitä tästä seuraa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

euroa mutta tässä lakiesityksessä ne olisivat vain tuhat viiva kymmenentuhatta euroa ja jokainen ymmärtää että näin pienillä laiminlyöntimaksuilla ei ole riittävää ohjaavaa vaikutusta tämän lisäksi ehdotimme säädöksiä joilla olisi varmistettu että lakia sovelletaan myös maantiekuljetusalan työhön hallituksen esityksessä on lukuisia lähetetyn työntekijän työskentelyn kestoon liittyviä rajoituksia jotka käytännössä tarkoittavat sitä että maantiekuljetusalan työt jäävät suurelta osin tämän sääntelyn ulkopuolelle

käytännössä tämä tarkoittaa todella suuria vaikeuksia suomalaiselle kuljetuselinkeinolle ja johtaa pahimmillaan kuljetusalan alasajoon ja samalla työttömyyden kasvuun tästä asiasta ovat olleet samaa mieltä sekä kuljetusalan työntekijät että työnantajat näiden epäkohtien takia ehdotan kahta kahta lausumaa ensimmäinen lausuma kuuluisi seuraavasti hyväksyessään lakiesityksen eduskunta edellyttää valmisteluun ryhtymistä että tämän lain ja tilaajavastuulain välinen ero suhteessa sanktioihin muutettaisiin pikaisesti samansisältöisiksi ja korotettaisiin jotta lain hengen mukainen ohjausvaikutus olisi riittävä

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja merja mäkisalo ropposen tekemää

ensimmäiseen lausumaehdotukseen näihin sanktioihin liittyen mielestäni on hyvä että nämä sanktiot yhdenmukaistettaisiin tämän tilaajavastuun

kuitenkin tuoda esille että nämä sanktiot ovat hyvin pienet tässä hallituksen esityksessä koska jos me vertailemme esimerkiksi saksan vastaavia niin on miljoonaa eli puhutaan aivan eri suuruusluokan asioista sitten tähän toiseen lausumaehdotukseen toivoisin että tähän eduskunnassa voitaisiin yhtyä koska kuljetusalalla sekä työntekijä että työnantajapuoli on nostanut huolen

työpaikkojen ulosliputuksesta näillä hallituksen esityksillä

tälläkin ponsiesityksellä tuoda esille sen että hallitus seuraisi tämän lain voimaantulon vaikutuksia ja jos se todella johtaa siihen josta me ja kuljetusalan työntekijä ja työnantajajärjestö tuomme esille sitä huolta eli tähän työpaikkojen hallitus myös olisi valmis ryhtymään toimenpiteisiin näiden lakiesityksen korjaamiseksi meidän esitystemme mukaan

rouva puhemies tämänkin hallituksen esityksen kohdalla kohdalla en voi kuin ihmetellä miksi hallitus haluaa suorastaan ulosliputtaa maantiekuljetusalan suomesta miksi järisyttää alan kilpailutilannetta tietoisesti ennen vaaleja hallituspuolueen edustajat puhuivat kotimaisen työn puolesta moni esiintyi kärkkäästikin alan toimijoiden tempauksissa ja rekkamarsseilla alan puolesta harmittaa alan työntekijöiden ja työnantajien yrittäjien puolesta tämä täyskäännös jota nytkin olemme tässä todistamassa tämä hallituksen esitys lähetetyistä työntekijöistä antaa maailmalle täysin väärän signaalin suomesta kyllä suomeen töihin mutta reiluja työehtoja on noudatettava lainsäädännön on tätä edistettävä hallituksen esitys on huonosti valmisteltu se ei ole edes laiminlyöntimaksun osalta ja sakon enimmäismäärän osalta tilaajavastuulain kanssa synkronissa siksi sosialidemokraattien rinnakkaisaloite on kannatettava sekä sosialidemokraatit ovat esittäneet työelämä ja tasa arvovaliokunnassa vastalauseessa maksun ja sakon enimmäismäärän korottamista yhtenäiseksi suhteessa tilaajavastuulakiin selvää on ettei kaikkea luovuutta ole välttämättä vielä käytetty nykyisen tavarankuljetusdirektiivin soveltamiseen liittyvät joustomahdollisuudet tulisi ensin hyödyntää eikä lähetettyjen työntekijöiden toimeenpanodirektiiviä tule hyväksyä hallituksen esittämässä muodossa

arvoisa puhemies entisenä työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana en malta enkä voi olla osallistumatta keskusteluun aloitan kuitenkin niin että kiitän työelämä ja tasa arvovaliokunnan tässä yhteydessä nyt erityisesti sosialidemokraattisia jäseniä jotka mielestäni ryhdikkäästi ja aivan oikealla tavalla ovat tarttuneet todellisiin ongelmiin jokainen meistä ymmärtää esimerkiksi että kun nämä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja sakkomaksut jäävät moninkertaisesti alle sen esimerkiksi saksassa totta kai niillä on silloin heiveröisempi vaikutus toinen asia jota myöskin hämmästelen ja hyvä että siihen nyt on tartuttu niin kovakouraisesti kuin parlamentissa on mahdollista liittyy maantiekuljetukseen ja siihen liittyvään kasvavaan halpatyövoiman riskiin se on ongelma myöskin siitä näkökulmasta jota ei ole nyt tuotu esille mutta elämänkokemukseni sanoo sen halpatyövoimaan liittyy myöskin turvallisuusriski maanteillä silloin kun on kiusaus ottaa kuljetuksiin halpatyövoimaa niin myöskään tällaisten työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito ei ole sitten sitä mitä sen maanteillä pitäisi olla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

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

mutta kuitenkin tärkeää osaa siitä siinä ollaan muuttamassa järjestämislupien enimmäismäärää ja siinä yhteydessä sitten arvioidaan ammatillisen koulutuksen ja järjestäjien tilaa ja tilannetta käytännössä on siis kysymys siitä että niillä ammatillisen koulutuksen järjestäjillä joilla oppilasmäärän alitus on toistuvasti ollut pienempi kuin järjestämisluvassa määritelty määrä sitä käydään nyt sitten lävitse hallituksen tavoitteena ja ajatuksena on yhteydessä sitten voidaan näitä opiskelijamääriä supistaa vähentää niiltä järjestäjiltä joilta on jäänyt näitä aloituspaikkoja täyttämättä syystä tai toisesta no valiokunta oli tietysti luonnollisesti yksimielinen siitä että jos näihin käydään kiinni niin ne pitää tapauskohtaisesti voida harkita ja totesimme sen että jo hallintolakikin sitä edellyttää koska joillakin järjestäjillä voisin ajatella että esimerkiksi kansanopistoilla voi olla ihan todellisiakin syitä valita vuodeksi kahdeksi vähemmän opiskelijoita ja jonakin toisena vuonna sitten enemmänkin tämä nyt on ehkä ehkä kömpelö esimerkki mutta ymmärrettävä ja sopii kyllä tähän yhteyteen asiaa käsiteltäessä sivistysvaliokunnassa kävi ilmi se että kun tämä koskettaa hyvin laajalti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niin heidän joukossaan on myöskin sellaisia joilla on ammatillisen koulutuksen tehtävä hyvin kapeissakin koulutusrakenteissa ja tutkinnoissa monet aidosti tunsivat huolta siitä että tässä on nyt tarkasti otettava huomioon tällainen alueellinen saatavuus ja tavoitettavuus ja se että myöskin sellaisten ammattialojen joissa opiskelijamäärät ovat suhteellisen pieniä

edut ja tarve huomioidaan tähän liittyen sitten päädyimme äänestämään valiokunnassa ja niukalti tämä hetken päästä esitettävä lausumaesitys hävisi valiokunnassa mutta pidämme

tätä alueellista saatavuutta ja tavoitettavuutta ja näitä erityisaloja että haluamme siitä tämän lausuman jättää kuitenkin vielä totean meidän valiokunnan mietinnöstä erittäin tärkeän asian joka liittyy tähän ammatilliseen reformiin valiokunta yksimielisesti toteaa seuraavaa valiokunta pitää edelleen erittäin huolestuttavana sitä että määrärahojen leikkaukset toteutuvat vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta koulutuksen järjestäjille tarjotaan vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien uudet välineet toteuttaa leikkaukset

ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö on tulossa ja näin ollen myös tämän hallituksen esityksen sisällön olisi voinut tuohon reformipakettiin sisällyttää no ei toki toki haittaa että asioita tuodaan tällä tavalla pieniä kokonaisuuksia kerrallaan mutta olisi voinut olla parempi tuoda sitten yhtenä kokonaisuutena joka tapauksessa on erittäin tärkeää että tarkastelun yhteydessä mikä tähän hallituksen esitykseen liittyy otetaan huomioon koulutusmahdollisuuksien alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus ja tarve sillä tavoin että uudistus ei uhkaa toiminnan jatkuvuutta pienilläkään toimialoilla eikä toisaalta heikennä työelämän tarpeita näin ollen kannatankin edustaja gustafssonin esittämää lausumaa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista asian käsittely keskeytettiin kolmas kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä